nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali

äänestyksen tulos luetaan

arvoisa puhemies kannatan

ja

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on ville vähämäki sami savion kannattamana ehdottanut että kolmas lakiehdotus hylätään lisäksi on heikki autto mia laihon kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset kaksi

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on ville vähämäki heikki auton kannattamana ehdottanut että ensimmäinen lakiehdotus hylätään lisäksi on ville vähämäki sami savion kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen

ensimmäisen lakiehdotuksen hylkäämisehdotuksesta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia keskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on ville vähämäki sami savion kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta lisäksi on heikki autto matias marttisen kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen

lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia keskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on kaisa juuso jari koskelan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen sekä ehdottanut että mietintöön sisältyvä ensimmäinen lausumaehdotus hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia keskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on mia laiho matias marttisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme lausumaehdotusta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia keskustelu asiasta päättyi kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on mia laiho matias marttisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen

välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia jussi halla aho ja seitsemänkymmentäkolme muuta edustajaa ovat tehneet välikysymyksen kolme

al holin leirillä olevien suomen kansalaisten tai suomesta sinne päätyneiden isis perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

kurdien hallinnoimalla al holin leirillä koillis syyriassa on suomalaisia tai suomesta alueelle menneitä isis taistelijoiden perheenjäseniä heidän mahdollisesta kotiuttamisestaan on käyty kiivasta keskustelua kesäkuun lopulla hallitus linjasi pääministeri antti rinteen johdolla että hallitus ei hae al holin leirillä olevia isis taistelijoiden vaimoja ja lapsia suomeen eikä harkitse evakuointitoimenpiteitä jotka perustuisivat konsulilainsäädäntöön myöhemmin lokakuussa myös ulkoministeri pekka haavisto vakuutti ulkoasiainvaliokunnalle ettei ministeriö ole ryhtymässä mihinkään toimiin saattaakseen isis taistelijoiden perheitä suomeen al holin leirillä olevien suomen kansalaisten tilanteesta tehtiin useita kanteluita oikeuskanslerille oikeuskansleri tuomas pöysti antoi asiassa ratkaisun kymmenes kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä ja että ulkoasianhallinnolle ei voida katsoa syntyneen yleistä velvoitetta pyrkiä kotiuttamaan kaikki suomalaiset tai oleskeluluvan perusteella suomessa asuneet leirillä olijat oikeuskansleri myös huomauttaa että viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu menetellä toiminnassaan niin että suomessa asuvien ja oleskelevien turvallisuus ei vaarannu lisäksi oikeuskansleri korostaa leirillä olevien kotiuttamiseen liittyviä turvallisuusuhkia lopuksi oikeuskansleri toteaa että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin tiettyihin toimenpiteisiin toinen kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista asia sai mielenkiintoisen käänteen kun ilta sanomat uutisoi että ministeri haavisto olisi painostanut ulkoministeriön konsulipäällikkö pasi tuomista tuomaan syyrian al holin pakolaisleirin lapset suomeen konsulikyydillä tuomisen kerrottiin kieltäytyneen taipumasta haaviston painostukseen ja todenneen hankkeen lainvastaiseksi minkä jälkeen konsulipäällikkö tehtävästään tietojen mukaan ulkoministeriössä olisi ollut samaan aikaan kehitteillä operaatio korpi nimellä kulkeva projekti jonka tarkoituksena oli kotiuttaa al holin pakolaisleirissä olevat suomalaislapset suomeen ilman äitejään projektista vastuussa olisi ollut konsulipäällikkö tuominen

illalla toinen kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista haavisto piti tiedotustilaisuuden jossa hän myönsi että leirillä olevien lasten äidit eivät ole toivoneet eroon joutumista lapsistaan lisäksi paikalliset kurdiviranomaiset ovat todenneet että he eivät hyväksy perheiden hajottamista haaviston mukaan ulkoasiainvaliokuntaa ja hallitusta on informoitu useaan kertaan tilanteen kehittymisestä haavisto myös väitti oikeuskanslerin antaneen kymmenes kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista ohjeistuksen jossa oikeuskansleri kehottaa hakemaan suomalaiset lapset pois al holin leiriltä haavisto jätti kuitenkin mainitsematta että ratkaisussaan oikeuskansleri painottaa että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin

luin jonkin otsikon mysteerisuunnitelmasta se on mysteerisuunnitelma minullekin en ole itse sellaista valmistellut enkä tiedä virkakuntani sellaista valmistelleen koska se jo kesällä todettiin mahdottomaksi sen vuoksi että meillä on siellä toinen osapuoli joka on kurdihallinto joka ei näitä lapsia yksin sieltä päästä vaan lähtee siitä että jos lapsia liikutellaan niin vanhemmat ovat mukana

samana iltana helsingin sanomat uutisoi että suomen ulkoministeriö on lähettänyt syksyn aikana kaksi virkamiestä irakin kurdialueelle erbiliin valmistautumaan al holista saapuvien suomalaisten tuloon helsingin sanomat kirjoitti myös että pääministeri rinteen hallitus on siunannut al holin leirillä olevien naisten ja lasten tuomisen tapauskohtaisesti takaisin suomeen ja että myös presidentti niinistö olisi asiasta tietoinen niinistö kuitenkin kertoi aikaisemmin verkkouutisille ettei hän ollut tietoinen poliittisesta päätöksestä tai ulkoministeriön suunnitelmasta kolmas haavisto oli kuultavana ulkoasiainvaliokunnassa valiokunnassa käydyn keskustelun päätteeksi varapuheenjohtaja erkki tuomioja esitti että ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjaan kirjataan seuraavanlainen kanta ulkoasiainvaliokunta toteaa ettei asiassa ole tarvetta ryhtyä enempiin toimenpiteisiin valiokunta hyväksyy valtioneuvoston toimintalinjan

asiasta äänestettiin ja edustaja tuomiojan ehdotus hyväksyttiin äänin

keskiviikkona neljäs kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista ilta sanomat uutisoi vuorostaan ulkoministeriön sisäisistä sähköposteista jotka asettivat haaviston puheet hyvin kyseenalaiseen valoon sähköpostissa konsulipäällikkö pasi tuominen kirjoitti alivaltiosihteeri pekka puustiselle

emme voi toimia konsulipalvelulain mukaisesti sen sijaan voimme toimia konsulipalvelulain periaatteiden mukaisesti päätös tulee tehdä hallituksessa tai sitten päätös tulee olla ministerin näen nyt ongelmaksi että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin että avustamme vain lapsia tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös että sen tekijän on syytä varautua siihen että hän saa päätöksestään vankeustuomion josta tulee sen verran pitkä ettei sitä voi ehdollisena suorittaa päätöksentekijän kannattaisi olla myös noin kuusikymmentäviisi vuotias jotta eventuaalinen viraltapano ei vie toimeentuloa pysyvästi

samana päivänä haaviston erityisavustaja joel linnainmäki kertoi keskustelleensa ulkoministerin kanssa al holin ajankohtaisesta toimintalinjasta

näkemys on että um konsulipalvelut pitäisi sijoittaa erbiliin henkilö kuukauden kuukauden virkamatkalle ja vuokrata hänelle tilat tämä henkilö linkkautuu kansainvälisiin toimijoihin erbilissä ja valmistautuu tilanteeseen että rajan ylitse syyrian puolelta tulee suomen kansalaisia

sähköposti jatkui kahdeksankohtaisena ohjeena umn muistion laatimiseen muistiossa tulee linnainmäen mukaan olla maininta muun muassa viivytyksettä toimitettavista matkustusasiakirjoista muistioevästyksen kolmannessa kohdassa sanotaan lähtökohtana on että ainakin lapset al holin leiriltä saadaan turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja tarvittaessa nopeasti jos turvallisuusriskit alueella kasvavat

kuudes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista ulkoministeriön hyllytetty konsulipäällikkö pasi tuominen antoi haastattelun helsingin sanomille jossa hän arvioi että haaviston päätös nimetä erityisedustaja al holin leirin suomalaisten avustamiseksi saattaisi olla lainvastainen hän arvioi että ainakin hallintolakia on rikottu samassa haastattelussa tuominen syyttää haavistoa pelolla johtamisesta julkisuuteen annettujen tietojen perusteella saa kuvan että haavisto on pyrkinyt peittelemään konsulipalvelupäällikkö tuomisen siirtoon tähdänneitä toimia jotka kuitenkin ilmeisesti ovat tosiasiassa tapahtuneet toinen haavisto sanoi tiedotustilaisuudessaan että tuomisen siirto tehtävistään ei liittynyt al holin lasten kysymykseen vaan ministeriön tehtävien normaaliin kiertoon samalla hän totesi että konsulipäällikkö tuominen on yhä tehtävässään eikä virkaa ole avattu myöhemmin haavisto kertoi käyneensä tuomisen kanssa pitkän keskustelun ja sen päätteeksi kutsuneensa tuomisen jatkamaan vanhassa tehtävässään tästä voisi päätellä että ennen keskustelua hän ei olisi ollut jatkamassa konsulipalvelupäällikkönä

viimein kymmenes alivaltiosihteeri pekka puustisen viesti ulkoministeriön työntekijöille kertoo tapahtumien kulusta seuraavasti vakava näkemysero al hol asioiden hoidossa näkyi virkamiesjohdolle tulleena pyyntönä selvittää löytyisikö konsulipäällikölle muita sopivia tehtäviä pyyntö oli harvinainen ja poikkeuksellinen puustisen viestistä käy ilmi että ulkoministeriön virkamiesjohto myös vei eteenpäin ministerin pyytämää tuomisen siirtoa kunnes julkisen kohun syntymisen jälkeen käyty haaviston ja tuomisen välinen puhelu sen pysäytti myös ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen puheenjohtaja lähetystöneuvos juha parikka kertoi verkkouutisten haastattelussa kahdeksas kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista että luottamus ulkoministeri pekka haavistoa kohtaan horjuu vakavasti ministeriön sisällä parikka piti erityisen ongelmallisena sitä että haaviston salaiseksi leimattu päätös jolla on sekä muutettu ministeriön työjärjestystä että määrätty erityislähettiläs on tapahtunut ilman esittelyä päätöstä ei tietääkseni ole tehty esittelijän esittelemänä eikä siitä ilmeisesti ole olemassa myöskään perustelumuistiota ministeri ei voi asiallisesti tehdä tällaisia päätöksiä muutoin kuin esittelystä sama koskee myös niin sanottua siirtymävelvollisuutta joka ei toimi ministerin yksipuolisella päätöksellä toisin kuin haavisto väittää tässä on muutenkin päässyt unohtumaan yt lainsäädäntö jonka puitteissa työjärjestyksenkin muutosten tulee tapahtua

ministeri haavisto ja ulkoministeriö kiistivät järjestelmällisesti al holin suunnitelman olemassa olon ja painottivat että asiassa noudatetaan yksittäistapausten harkintaa yle uutisoi kuitenkin maanantaina yhdeksäs useisiin lähteisiin viitaten että suomella on aiemmin julkisuuteen kerrottua tarkempi suunnitelma siitä miten kaikki syyrian al holin niin kutsutun isis leirin suomalaiset tuotaisiin takaisin suomeen ilta sanomien kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista julkaisemien tietojen mukaan al holin perheet on jo jaettu helsingin lastensuojelussa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa nimetyille henkilöille tämän lisäksi poliisi on ilta sanomien tietojen mukaan tehnyt varauksia helsinki vantaan lentoaseman vip tiloihin joihin olisi helppo kulku koneelta saavuttaessa vielä illalla kymmenes kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista yle uutisoi ylen saamien tietojen mukaan ulkoministeriön johdolla tehtiin lokakuussa suunnitelma jonka mukaan kaikki suomalaiset kotiutetaan kerralla marraskuussa suunnitelmaa muutettiin niin että kotiutus tehdään erissä tähän päädyttiin ylen tietojen mukaan siksi ettei asiassa tarvitsisi tehdä poliittista päätöstä vaan kotiutus voitaisiin tehdä pelkän viranomaispäätöksen ja konsulilainsäädännön nojalla ministereiden antamat tiedot hallituksen päätöksenteosta asiassa ovat kokonaisuutena ristiriitaisia ja vaativat selvennystä kahdeskymmenesseitsemäs pääministeri rinne totesi eduskunnan kyselytunnilla seuraavasti meillä ei ole mitään tarkoitusta sellaista toimintaa lähteä tekemään jossa näitä ihmisiä lähdettäisiin esimerkiksi konsulipalvelulain perusteella tuomaan suomeen konsulipalvelulaki ei sovellu näihin tapauksiin

tässä tilanteessa emme harkitse mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä mitään sellaisia jotka perustuvat esimerkiksi konsulilainsäädäntöön ne eivät sovellu tähän nyt laisinkaan lähtökohta on se että jokainen henkilö joudutaan arvioimaan sekä ihmisoikeussopimusten kansainvälisten sopimusten näkökulmasta että myös turvallisuusnäkökulmasta erikseen ja sitä kautta joudutaan tämä tilanne ratkaisemaan toinen ulkoministeri haavisto taas totesi tiedotustilaisuudessaan seuraavasti kun oikeuskanslerin linjaus kymmenes kymmenettä tuli niin lähdettiin siitä että se on nyt se suomen juridinen pohja tämän asian käsittelyyn oikeuskanslerin kannanotot mitä lapsenoikeussopimus ja perustuslaki tässä määräävät eikä nähty että olisi sellaista poliittista päätöstä joka voisi tämän ylittää tai tai mitätöidä tämän oikeudellisen lähtökohdan ja siinä vielä oikeuskanslerin näkemyksen mukaan vastaava viranomainen on ulkoministeriö joka kokoaa muut ministeriöt yhteen jos tarvitaan virka apua ja näin on toimittu tässä tilanteessa totta kai valtioneuvoston jäseniä on informoitu tasavallan presidenttiä tasavallan presidentin kansliaa on heidän pyydettäessä informoitu tästä mutta on kerrottu myöskin millä tavalla tämä virkatyönä

tämä virkatyönä tapahtuu haaviston toinen kahdettatoista lausuman perusteella vaikuttaa siis siltä että hallitus ei ole tehnyt linjauksia vaan haavisto on omavaltaisesti tulkinnut oikeuskanslerin vastausta siten että edellisen hallituksen aikana ja ilmeisesti myös vielä kesällä vallinnut tulkinta valtioneuvoston yleisistunnon erillispäätöksen tarpeesta minkäänlaiselle paluun avustamiselle ei ole enää voimassa vaan ulkoministeriö voi toimia oikeuskanslerin vastauksen tulkintansa pohjalta oman toimivaltansa puitteissa tähän viittaa myös ulkoministeriön virkajohtoon kuuluvan alivaltiosihteeri pekka puustisen viesti ulkoministeriön henkilöstölle kymmenes puustinen kuvaa ulkoministeri haaviston ja konsulipäällikkö tuomisen näkemyseroja seuraavasti näkemykset erosivat siinä odotetaanko valtioneuvostotason linjausta tässä hyvin vaikeassa kysymyksessä vai tehdäänkö edes sitä mihin ulkoministeriö voi toimivallallaan ryhtyä ulkoministeriön virkamiesten vastaus tilanteeseen näytti siltä että emme voi tehdä mitään kun tämä ei varmaankaan ollut ainoa mahdollinen vastaus niin haluttiin löytää tapa jolla ulkoministeriö voi päästä työssä eteenpäin

kuitenkin haavisto on tämän jälkeen eri yhteyksissä viitannut siihen että hallituksen iltakoulu on käsitellyt asiaa puuttumatta tapahtumien tarkoitettuun kulkuun esimerkiksi ylelle haavisto kertoi että edellinen hallitus käsitteli al hol kysymystä lokakuun lopussa iltakoulussa oikeuskanslerin läsnä ollessa siellä nykyinen toimintalinjaus hyväksyttiin

nyt on sitten sanna marinin hallituksen asia haluaako se muuttaa toimintalinjaa tai millä tasolla se haluaa sen käsitellä haavisto totesi myös eli ensin oikeuskanslerin linjaus oli haaviston mukaan juridinen pohja eikä sitä olisi voinut poliittisella päätöksellä ylittää tai sivuuttaa tai mitätöidä sittemmin haavisto on kertonut että hallituksen iltakoulussa on hyväksytty toimintalinja tästä vallitsee epäselvyys hallituksen on vastattava ovatko uutiset ja haaviston omat lausunnot ristiriidassa keskenään myös ulkoministeriön virkamiesten antamat lausunnot ja edellä mainitut sähköpostiviestit antavat aiheen kysyä onko ulkoministeri haavisto tietoisesti kertonut totuutta ja jättänyt kertomatta suunnitelmista eduskunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle julkisuudessa olleiden tietojen perusteella virkamiestä on yritetty taivutella menettelemään lainvastaisesti ja virkamies siirretty toisiin tehtäviin siksi ettei hän ole totellut ministeriä haluamme vastauksen myös siihen onko haavisto antanut harhaanjohtavaa tietoa kyseisen virkamiehen siirron syistä nyt on herännyt perusteltu kysymys siitä onko ministeri haavisto ja hallitus menetellyt toimissaan lainmukaisesti rikos ja prosessioikeuden professori matti tolvanen totesi suomen uutisten haastattelussa että jos haavisto on menetellyt kuten mediassa on kerrottu on virkavelvollisuuden rikkominen lähellä tolvasen mielestä lähellä saattaisi olla myös ministerivastuun edellytysten harkitseminen huolestuttavinta on se että ministeriössä on ollut meneillään operaatio joka vaarantaa myös kansallisen turvallisuuden suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä että syyriasta al holin leiriltä palaavat ihmiset lisäävät suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa radikalisoituneiden henkilöiden palauttaminen suomeen on riskialtista ja operaation salaaminen suomen kansalta murentaa murentaa hallituksen luottamusta on lisäksi hyvin epätodennäköistä että leiriltä tulleita henkilöitä saataisiin suomessa tuomittua toiminnastaan kyseessä on ulkopoliittisesti sisäisen turvallisuuden ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden kannalta hyvin merkittävä asia ulkoministerin ja hallituksen lausunnot on on asetettava arvioitaviksi tätä taustaa vasten mikäli olisi niin että asiasta on valehdeltu ja eduskuntaa on tahallaan johdettu harhaan on asiaa tarkasteltava ministerivastuun osalta

edellä olevan perusteella suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen onko isis taistelijoiden perheitä tulossa suomeen ja milloin kotiuttamisen olisi määrä tapahtua kauanko hallitus ja asianosaiset ministeriöt ovat tienneet kotiuttamissuunnitelmista ovatko kaikki hallituspuolueet hyväksyneet tulkinnan että oikeuskanslerin vastauksen nojalla ulkoministeriö voi toteuttaa lasten ja tarvittaessa aikuisten palaamiseen tähtäävän operaation ilman valtioneuvoston yleisistunnon nimenomaista päätöstä onko hallitus tehnyt linjauksen tai päätöksen joka hyväksyy tarvittaessa tapauskohtaisesti myös aikuisten paluun auttamisen ja koska asiaa on käsitelty ja millä kokoonpanoilla ketkä olivat paikalla hallituksen iltakoulussa ja mikä on hallituksen haavistolle antama mandaatti toimia asiassa onko hallitus tehnyt asiasta virallista päätöstä ja mikä on hallituksen poliittinen kanta eroaako marinin hallituksen linja asiassa rinteen hallituksen aikana tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä ja jos eroaa niin miltä osin miksi useat hallituksen ministerit ovat sanoneet oikeuskanslerin vastauksen velvoittavan hakemaan suomalaisia syyriasta onko hallitus ymmärtänyt millainen kansallinen turvallisuusriski al holin leirillä olevien henkilöiden kotiuttaminen on huomioiko hallitus suojelupoliisin riskiarvioita mitä hallitus aikoo tehdä niille henkilöille jotka ovat olleet mukana terroristijärjestö isisin toiminnassa ja mahdollisesti kotiutetaan suomeen onko hallitus ollut tietoinen ministeri haaviston toimista ja yksimielisesti hyväksynyt toimet miten hallitus suhtautuu ministeri haaviston lausuntojen ristiriitaisuuteen salasiko ministeri haavisto ulkoasiainvaliokunnalta hankkeen ryhtyä kotiuttamiseen siirrettiinkö konsulipäällikkö pasi tuominen toisiin tehtäviin tai otettiinko häneltä tehtäviä pois miksi ulkoministeri ei tehnyt konsulipalvelupäällikölle tekemästään toimeksiannosta virallista ministerin päätöstä edes sen jälkeen kun tuominen tätä sähköpostitse pyysi onko konsulipäällikkö pasi tuomista mitenkään kehotettu tai jopa painostettu lainvastaiseen toimintaan ja miten hallitus on informoinut tasavallan presidenttiä al holin leirin asukkaisiin kohdistuvista palautusaikeista

yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö viisi lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomana päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

arvoisa herra puhemies tässä asiassa on kyse ahvenanmaan itsehallintolain talousjärjestelmää koskevasta muutoksesta eduskunta on vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtiopäivillä hyväksynyt lepäämään lakiehdotuksen josta nyt on kyse tämä itsehallintolain muutos rakentuu ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen yhteydessä sovittuun ratkaisuun ahvenanmaan maakunnan taloudesta ehdotettavasta sääntelystä perustuslakivaliokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana muuttamattomana valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota siihen että lepäämään hyväksyttyä lakiehdotusta koskevassa hallituksen esityksessä uudistuksen taloudellisia vaikutuksia on arvioitu silloin vireillä olleen maakunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen kannalta sanottua uudistusta koskevien lakiehdotusten rauettua arviointitilanne on osin muuttunut valiokunta pitää perusteltuna että itsehallintolain maakunnan taloudenhoitoa koskevat säännökset uudistetaan hallituksen esityksessä kolmesataakaksikymmentä

tarkoitetulla tavalla lepäämään jätettyyn lakiin ei kuitenkaan voi tällaisia muutoksia nyt tehdä valiokunta ehdottaakin että eduskunta hyväksyy lausuman itsehallintolaissa säädetyn tasoitusperusteen muuttamisesta valiokunnan päätösehdotus eduskunta hyväksyy muuttamattomana lepäämässä olevaan ehdotukseen kaksi sisältyvän lakiehdotuksen eduskunta hyväksyy yhden lausuman ja valiokunnan lausumaehdotus kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus antaa viivytyksettä esityksen ahvenanmaan itsehallintolain neljännenkymmenennenseitsemännen pykälän ensimmäisessä momentissa säädetyn tasoitusperusteen muuttamisesta nolla pilkku neljäänkymmeneenseitsemään prosenttiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta lukien

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat perustuslakivaliokunnassa jättäneet esitystä koskevaan mietintöön vastalauseen edellytämme että tasoitusperusteen muutos ei saa johtaa taloudelliseen ylikompensaatioon ahvenanmaan maakunnalle tilannehan tämän lepäämässä olleen lakiehdotuksen kohdalla on se että esitykseen ei voida enää tässä vaiheessa tehdä pykälämuutoksia joten se voidaan joko hyväksyä tai hylätä esitänkin vastalauseen mukaisesti että lakiehdotus hylätään lisäksi esitän että mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hylätään vielä lopuksi esitän hyväksyttäväksi vastalauseeseen sisältyvän lausumaehdotuksen joka kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus antaa viivytyksettä esityksen ahvenanmaan itsehallintolain neljännenkymmenennenseitsemännen pykälän ensimmäisessä momentissa säädetyn tasoitusperusteen muuttamisesta nolla pilkku neljäänkymmeneenkahteen prosenttiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta lukien

arvoisa herra puhemies näillä perusteilla jotka sisältyvät tähän vastalauseeseen kannatan edustaja immosen tekemää esitystä

arvoisa puhemies olin itsekin mukana tässä ahvenanmaan itsehallintolain uudistusta koskevassa komiteassa ja siellä jo esitin perussuomalaisten ryhmän puolesta hyvin hyvin kriittisiä kannanottoja tähän tasoitusperusteisen rahoituksen korottamiseen ahvenanmaalle tässä yhteydessä oli tarkoitus että tämä itsehallintolain uudistus tulisi tänne kokonaisuutena jos ymmärsin oikein edustaja löfström unohti puheenvuorossaan kertoa siitä että tämä esitys joka tuli viime kaudella tänne on nimenomaan päivänpoliittisesta syystä johtuva edustaja löfström totesi että ahvenanmaan asioita ja itsehallintolakia ei saa käsitellä päivänpoliittisista syistä mutta kun katsoo perustuslakivaliokunnan lausuntoa yhdenneltätoista päivältä helmikuuta tältä kuluvalta vuodelta siellä todetaan

että tämä itse esitys

liittyy nyt maakunta sote uudistukseen joka silloin oli vireillä ja tämä taloudellinen tilanne piti kompensoida ahvenanmaalle perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan selvänä että valtioneuvoston lausuma on päivänpoliittinen kannanilmaisu perustuslakivaliokunnan mielestä valtioneuvoston lausumasta voi kuitenkin saada sen kuvan että ahvenanmaan itsehallintolain muutosta tarkasteltaisiin vain tavalliseen lainsäätämiseen lainsäätämiseen liittyvänä sivutuotteena ja tätä ei pidetty asianmukaisena tässähän oli siis tilanne että piti saada sote uudistus eteenpäin ja siihen liittyi osana ahvenanmaan rahoitus ahvenanmaan maakunnan kanssa käytiin keskusteluja tästä tasoitusperusteen määrästä ja tämä hallituksen esitys kolmesataakaksikymmentä kautta kaksituhattakahdeksantoista joka nytkin tässä on tässä on pohjana

katsoi että neutraali tasoitusperuste olisi nolla pilkku

prosenttia ei kun anteeksi nolla pilkku neljäkymmentäkaksi prosenttia olisi neutraali korjaan kun tässä on nyt kolme eri lukua eli nolla pilkku neljäkymmentäkaksi olisi näitten selvitysten mukaan neutraali tämä oli se lähtökohta mistä piti lähteä sitten ahvenanmaan maakunta ei hyväksynyt tätä nolla pilkku neljääkymmentäkahta ja tästä syystä se muutettiin nolla pilkku neljäänkymmeneenviiteen viime kaudella jo silloin perussuomalaisten ryhmä katsoi että tämä on ylikompensaatiota ja tästä syystä silloinen ryhmämme tästä äänestytti viimeksi salissa ennen kuin tämä jäi lepäämään en ole tällä tällä kaudella perustuslakivaliokunnassa mukana ja nyt kuulin että täällä ollaan esittämässä nolla pilkku neljääkymmentäseitsemää vaikka myös valiokunnan puheenjohtaja ojala niemelä totesi että ei ole mitään uusia taloudellisia vaikutuksia arvioitu tuohon aikaisempaan hallituksen esitykseen nähden joka nyt on tässä pohjana eli mitäs varten tämä luku nousee koko ajan edustaja löfström totesi että se että tulisi vielä tämä nolla pilkku neljäkymmentäseitsemän on edellytyksenä sille että maakunta hyväksyisi sen

viime kaudella siis todettiin kerrataanpa vielä neutraalitaso jonka piti olla lähtökohta kompensoidaan se mitä maakunta menettäisi jos sote tulisi no soteahan ei tullut missä tarve no ajatellaan että se tulisi laskelmat olivat nolla pilkku neljäkymmentäkaksi ahvenanmaa sanoi että me emme suostu tähän meidän päässämme kun tarvitaan sekä ahvenanmaan että tämän salin hyväksyntä ahvenanmaa ilmoitti että me emme hyväksy sitä nolla pilkku neljääkymmentäkahta joka olisi neutraali me haluamme ylikompensaation nolla pilkku neljäkymmentäviisi ja nyt täällä salissa onkin luku noussut uudestaan se on nolla pilkku neljäkymmentäseitsemän nyt minä ehdottaisin edustaja löfströmille että kertoisitte tälle salille ahvenanmaan edustajana mistä tässä on kysymys kun tämä luku nousee joka kerta ja näissä ei ole kysymys pikkurahoista niin kuin olen monesti todennut todennut ahvenanmaan maakunta on velaton ja meillä on todella vaikeuksia me olemme tässä salissa puhuneet kuinka kunnat ovat todella pulassa kuntaverot nousevat meillä valtio velkaantuu kunnat velkaantuvat mistä syystä te haluatte ylikompensaatiota voisitteko te vastata

ihan ensimmäiseksi yleisperiaatteena tähän itse asiaan on se että tämä itsehallintolain muutos ja tasoitusperusteen muutos tuntuvat perustelluilta kuten näissä perustelupuheenvuoroissa aikaisemmin on kuultu kahteenkymmeneenviiteen vuoteen tätä tarkistusta ei ole tehty ja siinä mielessä se on tarkoituksenmukaista nyt tässä vaiheessa tehdä päinvastoin kuin perussuomalaisten ryhmä joka oli halukas antamaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi ahvenanmaalaisille negatiivisen lahjan hetkellä jolloin on kulunut sata vuotta siitä kun tämä itsehallintolaki astui voimaan kansainvälisenä sopimuksena niin me muut ainakin näyttää siltä että me muut olemme tässä asiassa toista mieltä ja korostamme tämän ahvenanmaan itsehallintolain merkitystä sekä suomalaisen yhteiskunnan kannalta että suomen ja ahvenanmaan suhteiden kehittämisen kannalta ja ennen kaikkea myöskin tunnistaen sen kansainvälisesti merkittävän saavutuksen mitä tämä ahvenanmaan itsehallintolaki tarkoittaa on hyvin tärkeää tunnistaa se prosessi jolla tämä ahvenanmaan niin sanottu ratkaisu on tehty tähänhän liittyy kaksi olennaista kansainvälistä sopimusta ensimmäinen sopimus iso sopimus joka määrittelee ahvenanmaan asemaa kansainvälisenä kriisialueena oli krimin sodan jälkeen tehty ratkaisu ahvenanmaan demilitarisoituneesta vyöhykkeestä olen tietoinen että perussuomalaisten suunnalta jopa ministeritasolta on esitetty näkemyksiä siitä että tätä täytyisi harkita uudelleen

tilanteen turbulentissa kokonaisuudessa se on vuodelta tuhatkahdeksansataaviisikymmentäkuusi ja se oli nimenomaan pariisin rauhansopimuksessa krimin sodan jälkeen vahvistettu asia merkittävä merkittävä sopimus toinen suuri sopimus oli tietenkin suomen sisällissodan jälkeinen asetelma me hyvin tiedämme että suomen sisällissodan aikana ahvenanmaalla oli oli niin sanotusti vieraita joukkoja siellä oli saksalaisia siellä oli ruotsalaisia joukkoja tämä ahvenanmaan asemahan kriisiytyi hyvin koska ahvenanmaalla järjestettiin kansanäänestys sisällissodan jälkeen ja yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia jos muistan luvun oikein ahvenanmaalaisista äänesti ruotsiin liittymisen puolesta he kokivat että ruotsin kieli ruotsalaisuus on heille silloisille ahvenanmaalaisille identifikaation kohde kohde ja yhteiselo turbulentissa suomessa oli silloin käynnissä sisällissota koettiin hankalaksi suomen hallitus oli tietenkin tiukka ahvenanmaa on osa suomen aluetta suomalaista suvereniteettia tämä on liioitellusti muotoiltu mutta oli hyvin lähellä se että kaksi naapuri pohjoismaata olisi ajautunut pahimmillaan jopa aseelliseen konfliktiin koska siinä olivat sotavoimat kuitenkin liikenteessä monella tavalla tämä ahvenanmaan itsehallintoratkaisu oli kansainliiton joka perustettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen ensimmäinen päätös kompromissiratkaisu hienolla tavalla neuvoteltu jossa tavallaan kirkko pantiin keskelle kylää lähtökohta oli mielenkiintoinen tilanne oli se että kaikki kiistan osapuolet niin ruotsalaiset suomalaiset jopa ahvenanmaalaiset kokivat tämän kansainliiton kompromissiratkaisun huonoksi mutta loppujen lopuksi se on ollut ideaalitilanne paras mahdollinen ratkaisu ahvenanmaa on lähtenyt kukoistamaan hienolla tavalla tämän itsehallintolain kautta suomalaiset ovat myöskin kokeneet ratkaisun upeaksi ja niin myöskin ruotsalaiset nyt pohjoismaiden neuvoston ja pohjoismaisen yhteistyön kautta näkyy se millä tavalla ahvenanmaalaiset kykenevät kontribuoimaan tähän yhteispohjoismaiseen keskusteluun ja tätä kautta soisin että myöskin perussuomalaiset kunnioittaisivat tätä historiallista prosessia joka tässä on taustalla ahvenanmaan itsehallintomalli

jotka olemme myöskin kansainvälisissä rauhanneuvotteluissa olleet mukana olemme olleet tilanteissa joissa olemme markkinoineet tätä ahvenanmaan mallia hyvin vaikeisiin konfliktitilanteisiin katsokaa kuinka itsehallinto autonominen ratkaisu voidaan tehdä niin että ristiriitatilanteessa voi löytyä malli joka tyydyttää kaikkien osapuolien tarpeet tietyllä tavalla kunnioittaen niitä intressejä jotka siinä ovat

tämä ahvenanmaan itsehallintolainsäädäntö joka tähän on rakennettu taakse on harvinaisen hieno esimerkki minä myöskin korostan demilitarisoituneen alueen ratkaisuun liittyviä merkityssisältöjä ja siinä suhteessa vetoan myöskin perussuomalaisiin nähkää tämä kokonaisuus mistä me puhumme on hieno asia että meillä on ahvenanmaan kaltainen itsehallintoalue suomessa kunnioitamme sitä aidosti ja he kunnioittavat myöskin sitä että he ovat suomalaisia tässä kokonaiskontekstissa

arvoisa puhemies

edustaja löfströmille

voisin lyhyesti todeta todeta sen että eri asiantuntijatahothan toivat meillä valiokunnassa esiin laskentatavasta riippuen erilaisia lukuja ja laskelmia siitä mikä on tasoitusperusteen osalta oikea oikea taso ja itse olen tulkinnut näitä lukuja siten kuin ne tässä perussuomalaisten vastalauseessa vastalauseessa esitetään valtiovarainministeriön lukuja ja tasoja pitäisin lähimpinä oikeaan oikeaan osuvina tätä tasoitusperusteen korotustahan on perusteltu sotella ja maakuntauudistuksella

arvoisa

puhemies täällä edustaja kiljunen käytti hyvin perusteellisen puheenvuoron siitä miten meidän tulisi ahvenanmaata katsoa ja ymmärtää ja ja pidin todella siitä mitä hän sanoi viime kaudella meillä oli lakivaliokunnan kanssa mahdollisuus käydä ahvenanmaalla siinä vaiheessa juuri kävimme huolella läpi tätä itsehallintolain muuttamistarvetta ja siihen liittyviä asioita ja ja totesimme että kokonaismuutokselle ja selkeyttämiselle on suuri tarve siis tämä uudistus joka meillä on on enemmänkin sellainen kokonaisuudistus päivitys joka on välttämätön muuttuneeseen tilanteeseen myös tämän rahoitusperustan tarkistaminen ei ollut mikään ikään kuin ennallaan pidettävä kustannusneutraali ratkaisu vaan siinä nimenomaan haettiin rahoitusratkaisua joka vastaa nykyisiä tarpeita ja tulevia tarpeita kun tiedetään tämä säätämisjärjestys mikä tässä

on niin niin ne eivät ole aivan yksinkertaisia asioita vaan haluttiin tehdä pitkäjänteinen ratkaisu tämä nykytilanne ahvenanmaalla vaatii tämän esityksen vaatii tämän korotuksen ja se tulee nähdä vuosikymmenten ratkaisuna ei vain jonain poliittisena tekona tällä hetkellä siksi jo viime kaudella kannatin tätä ja kannatan edelleen ja ja olen tyytyväinen siitä että ahvenanmaa voi voida hyvin ja voi kehittää itseänsä itsenäisenä toimijana

arvoisa puhemies tässä keskustelussahan ei ole kysymys ahvenanmaan itsehallinnosta tai sen oikeutuksesta tai sen hyvyydestä se on ihan hieno asia ja niin kuin olen aikaisemminkin sanonut niin siellä kansainvälisissä sopimuksissa on tietty itsehallintoalue määritelty ja tietyt oikeudet ja näin poispäin mutta ei siellä nyt sitä rahan määrää ole missään määritelty täällähän keskustellaan juuri tästä rahasta mikä on oikeudenmukaista valtakunnassa mikä on valtakunnan tilanne tästä minä olen koko ajan puhunut en siitä että en arvostaisi ahvenanmaata sen takia on turha sotkea tähän keskusteluun sitä tämä ei ole moraalinen kannanotto vaan on rahasta kysymys nimenomaan edelleenkin vetoan siihen että että täällä perustuslakivaliokunnan lausumaehdotuksessa todella tuodaan tämä nolla pilkku neljällekymmenelleseitsemälle esille mutta kuitenkin tuodaan esille että kaikki uudistuksen laajimmat periaatteelliset taloudelliset vaikutusarviot on tehty silloin kun tämä hallituksen esitys tuli viime kaudella meille elikkä näihin teidän keskusteluihinne siitä että joku sanoi valiokunnassa sitä sitä tätä tota niin nämä eivät ole laaja alaiset arvioinnit silloin minä lähden siitä kun on viimeksi näitä laaja alaisesti arvioitu ja silloin on todettu hallituksen esityksessä ja valtiovarainministeriön kuulemisissa ja niissä valtiovarainministeriön lausunnoissa jotka muistaakseni olivat vielä tässä ahvenmaan itsehallintolain kehittämisryhmässä että tämän kompensaation laskentaperusteen neutraali taso olisi se nolla pilkku neljäkymmentäkaksi

perustuslakivaliokunta on todennut kaksituhattaseitsemäntoista että tämä kompensaatio pitää tehdä mutta se kompensaatiotarve tuli siitä sote uudistuksesta jota meillä ei nyt ole tämä kaikki muu on ihan kivaa kimmo kiljunen puhui lahjoista moni kunta varmaan haluaisi myös lahjoja siellä on tällä hetkellä viiden prosentin kuntaverokorotukset eli meillä ei ole nyt varaa lahjoihin täytyy muistaa se että me puhumme taloudesta ahvenanmaan maakunta on velaton siellä voisi rakenteita itsekin uudelleen järjestellä ja miettiä niitä asioita miten voisi tuottaa tehokkaammin minustakin olisi oikein mukavaa jos vaikka hyvinkäällä me voisimme elää näin ja sitten sanoisin vain että minä vaadin että nämä kunnan valtionosuudet nostetaan koska minä minä nyt vain haluan niin ja minä en muuhun suostu voi voi kun me voisimme näin tehdä minä en ymmärrä sitä että jos nolla pilkku neljäkymmentäkaksi oli siis neutraali aikaisempien laskelmien mukaan mitä minä olen vaikutusarvioita nähnyt

nytten tässä esityksessä mutta kun te puhuitte jo nolla pilkku ja puhuitte siitä että tämä selviää kaikista näistä pevin aikaisemmista lausunnoista että tämä on ollut täysin poliittinen asia ahvenanmaa ei hyväksy se on ahvenanmaasta kiinni niin niin kuin sanoin viimeksi tässä on vähän semmoista kiristyksen makua että koska tämä pitää kahdessa

arvoisa puhemies kun on itsehallinnollisen yhteisön ja tasavallan väliset lainsäädäntöjärjestelyt niin siinä on yleensäkin tämmöisiä poikkeuksellisia järjestelyjä mihin edustaja meri viittasi eli täytyy löytyä yhdensuuntaiset poliittiset päätökset sekä maakuntahallinnon puolelta että valtakunnan tässä tapauksessa tietysti tekee hankalaksi sopeuttaa lainsäädäntöä muuttuviin tilanteisiin siinä ei ole elementtinä pelkästään pelkästään nämä valtakunnan lainsäädännön muutokset vaan on myöskin kysymys siitä miten toimivalta järjestetään esimerkiksi verotuksen osalta maakunnan ja ja valtakunnan välillä näitä elementtejä on aika hankala saada aina tasapainoon sitten talouskehitys vaihtelee nythän ahvenanmaalla on ollut positiivisempi talouskehitys kuin valtakunnassa keskimäärin ja sekin vaikuttaa tuohon mikä olisi sitten se oikeudenmukainen tasoitusluku mutta tällä esityksellä nyt on haettu tämmöistä laajaa yhteisymmärrystä ja se varmasti voidaan tässä eduskunnassa hyväksyä sitten tuo lausumaehdotuksen tarkoittama

muutos tasoitusprosenttiin koskee tätä välikautta kun sitä sote uudistusta ei toteutetussa aikataulussa tullut niin nyt täytyisi oikaista se tilanne samanlaiseksi kuin se on ollut ilman tätä sote uudistusta ja sen aiheuttamia muutoksia kuntasektorin tässä tapauksessa ahvenanmaan maakunnan ja valtakunnan väliseen rahaliikenteeseen ja kun tässä lausumassa perustuslakivaliokunta viittaa tuohon tarpeeseen antaa esitys vuoden alusta lukien niin kysymyshän on siinäkin määräaikaisesta järjestelystä eli se olisi turvallisinta kirjoittaa että se on voimassa siihen saakka kunnes tämä sote uudistus pannaan täytäntöön siitä eteenpäin jos tehdään isompia muutoksia joko ahvenanmaan sisällä kuntien ja maakunnan välisessä työnjaossa tai tai sitten valtakunnan ja maakunnan välisessä työnjaossa niin sen tulee luonnollisesti vaikuttaa sitten tähän tulevaan itsehallintolain säädäntöön ja sen mukaiseen talousjärjestelyyn
arvoisa puhemies edustaja koskinen jo käsitteli osittain sitä mitä halusin sanoa osittain edustaja merelle myöskin vastaukseksi että itsehallintoalueen asema valtakunnassa on aina toinen kuin normaalin paikallishallinnon siitä huolimatta ymmärrän kyllä edustaja meren pohdiskelut siitä että jos vaikeuksia on niin vastaan tullaan ja suomessakin tullaan vastaan myöskin kuntia silloin kun on kysymys vaikeuksista ahvenanmaan kohdalla nyt onkin enemmän kysymys periaatteista ja minullakin jäi nyt tämä asia sillä tavalla auki että minkä takia perussuomalaiset ehdoin tahdoin haluaisivat laskea nolla pilkku neljäänkymmeneenkahteen tätä perusrahoitusta sehän on selvä signaali jostakin jos se nolla pilkku noin kustannusneutraali niin tämä nolla pilkku neljäkymmentäseitsemän jota tässä nyt haetaan niin se on selkeästi jonkinlainen tasokorotus joka tässä huomioidaan kun kahteenkymmeneenviiteen vuoteen vastaavia ei ole tehty ja nyt sitten tulee päivänpolitiikkaa arvoisa puhemies päivänpolitiikka tai ajankohtainen tilanne ja se liittyy siihen että tässä puhutaan sadan vuoden perspektiivistä kaksituhattakaksikymmentäyksi ahvenanmaan itsehallintolaki täyttää sata vuotta jos tasokorotuksia jossain kohdassa tehdään niin tuo on minä käytin aikaisemmin termiä lahja mutta käytän symbolisesti hieno

arvoisa puhemies tämä lepäämään jätetty laki on nyt vaalien jälkeen käsittelyssä meillä ja minusta tämä on hyvä asia vaikka tässä nyt on kysymys tästä taloudellisesta järjestelmästä erityisesti ahvenanmaan osalta niin taustahan tässä on kuitenkin vuosien ajan ollut yritys uudistaa itsehallintoa kehittää tätä ahvenanmaan itsehallintoa olin itse mukana aikoinaan siinä alec aallon työryhmässä ja sitten myös presidentti halosen puheenjohtajana vetämässä ahvenanmaa komiteassa ja harmikseni joudun toteamaan että että tämän komitean työ ei voinut sitten päätyä siihen että olisimme päässeet yhteiseen maaliin että olisi tehty tämmöinen kokonaisuudistus siinä mutta minusta on tärkeää että edetään kuitenkin tässä ja tämä nyt hyväksytään eduskunnassa sehän kyllä pitää paikkaansa että ahvenanmaalla menee suhteellisen hyvin jos vertaa manner suomeen bruttokansantuote ja ja työllisyysaste ovat siellä korkeita mutta näkisin itse mieluummin ajatuksen niin että meidän pitää myös katsoa vähän mallia ahvenanmaalta mitä siellä on tehty hyvin ja ja niinkin on minusta ihan järkevää että kun tämä on tuommoinen erityislaatuinen itsehallinto joka meillä on on ahvenanmaalla niin niin ei se minusta ole huono asia että me annamme ahvenanmaalle tavallaan porkkanan että kun siellä tehdään asioita oikein ja veroja kertyy niin he myös itse saavat sitten pikkuisen enemmän ja hyötyvät siitä minusta tämmöinen pohja ajattelu on aika hyvä että kannustetaan tähän ahvenanmaa on osa suomea se on hieno hieno maakunta ja ja minusta ehkä suurin huoli on enemmänkin se että että me pystyisimme pitämään pitämään ahvenanmaan ja myös ahvenanmaalaiset mukana tässä meidän yhteisen isänmaamme kehittämisessä niin että me koemme että olemme samaa samaa suomea ja ja kun kehitämme ahvenanmaata niin kehitämme myös myös tätä koko suomea kannatan tätä että tämä esitys hyväksytään täällä nyt vaalien jälkeisillä valtiopäivillä mutta sitten mitä tulee näihin prosentteihin ja lukuihin niin minusta edustaja koskinen täällä aika hyvin valaisi sitä perusajatusta ja ja ajattelutapaa miten tähän pitää suhtautua määräaikaisuus ja mitä muutoksia ja uudelleentarkastelua ehkä sitten tarvitsee tehdä kun sote uudistus saadaan tehtyä

arvoisa herra puhemies tämä esitys ei tosiaankaan ole mikään kompensaatiolaki vaan taloudenhoidon uudistamislaki ahvenanmaan maakunnan taloutta koskeva järjestelmä rakentuisi tämän esityksen jälkeen nykyiselle esityksen jälkeen nykyiselle tasoitusjärjestelmälle mutta olisi tätä joustavampi tämä hitaus miten tämä rahoitus seuraa ahvenanmaan kulukehitystä ja muuta on tullut ongelmalliseksi sen koko alueen kehittämisen kannalta nykyinen verohyvitysjärjestelmä ehdotetaan korvattavaksi uudenlaisella verotasoitusjärjestelmällä ehdotetulla järjestelmämuutoksella on hallituksen esityksen mukaan kaksi tarkoitusta yhtäältä verotasoituksen tarkoituksena on toimia nykyistä verohyvitystä tehokkaampana kannustimena veronmaksukyvyn lisäämiseksi ahvenanmaalla toisaalta ehdotetun verotasoituksen tulee toimia neutraalisti suhteessa suunniteltuihin ja tuleviin verohallinnon uudistuksiin suomi uudistuu ahvenanmaa uudistuu verotusratkaisut niiden tulee vastata toisiaan antaa samanlaiset mahdollisuudet niin ahvenanmaalla kuin täällä manner suomessa en pysty mitenkään näkemään tätä vain jonkinlaisena sotesta sotesta johtuvana johtuvana korjauslakina vaan tässä on paljon isommasta asiasta kysymys ja minusta on hienoa että tämä etenee

arvoisa puhemies joudun nyt kuitenkin näihin asiakirjoihin turvautumaan on kuitenkin lepäämään jätetty laki ja siten tämä hallituksen esitys on edelleen sama eli kolmesataakaksi kautta kaksituhattakahdeksantoista se ei ole muuttunut silloin valtioneuvoston istunnossa tuotiin esille että tämä perustuu kokonaisuudistuksen valmisteluun mutta todettiin että tämä liittyy tarpeeseen tehdä sote ja maku uudistus ja ratkaista ahvenanmaan rahoituskysymykset tämä todettiin valtioneuvoston istunnossa silloin helmikuussa kaksituhattayhdeksäntoista kuluvaa vuotta vaikka tällainen ratkaisu ei erillisenä olisi hyväksyttävissä elikkä ideana oli se että kokonaisuudistus pitäisi tehdä

tuossa toin aikaisemmin esiin tuolta pöntöstä kun pidin puheen ja totesin tästä saman mitä perustuslakivaliokunta silloin lausunnossaan totesi tässä on kysymys poliittisluontoisesta kannanilmaisusta ja tämä laki oli tavalliseen lainsäätämistarpeeseen liittyvä sivutuote mitä ei pidetty asianmukaisena tämä on ollut se poliittinen kehys miksi tätä vietiin erillisenä eteenpäin ja ja tästä syystä tukeudun niihin laskelmiin mitä silloin siellä halosen johtamassa ahvenanmaa komiteassakin paljon tehtiin missä itsekin

te olette kuulleet perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoita mutta kuten te sanotte tässä yksimielisessä perustuslakivaliokunnan lausunnossakin ja kuten puheenjohtajakin totesi niin kuitenkin nämä isoimmat selvitykset pohjautuvat tähän hallituksen esitykseen joka on tämä viime kaudelta oleva elikkä elikkä en ole kovin vakuuttunut näistä laskelmista joita joita te nyt tuotte varsinkin kun jo viime kaudella kävi selväksi että neutraalitaso piti kompensoida kuten perustuslakivaliokuntakin edellytti kompensoidaan muutoksesta aiheutuvat kulut no nyt sitä muutosta ei tullut mutta jos jotakin korotusta tehdään se nolla pilkku neljäkymmentäkaksi olisi ollut neutraali niiden laskelmien mukaan ja silloin silloin lähdettiin siitä että maakuntahallinto ei hyväksy nolla pilkku neljääkymmentäviittä ymmärrän että tämä on sopimista mutta silloin oli se ajatus että me emme saa sotea eteenpäin nyt minä en ymmärrä mistä tämä nolla pilkku neljäkymmentäseitsemän tulee on hirveän hienoa niin kuin edustaja kiljunen sanoi että sata vuotta ja tullaan vastaan ja annetaan lahjoja ja tullaan vastaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia kuntia mutta kun ahvenanmaa ei ole taloudellisissa vaikeuksissa kuten edustaja koskinenkin totesi ahvenanmaalla menee itse asiassa paremmin kuin meillä muualla nyt on kysymys rahasta ja sen takia minä en oikein ymmärrä miksi tähän aina vedetään se että perussuomalaiset eivät ymmärrä ahvenanmaata ja ahvenanmaan sopimuksia eihän nyt kysymys ole siitä vaan kysymys on siitä että hyviä ja huonoja aikoja ja taloudellista taakkaa jaetaan tasapuolisesti tämä on meidän lähtökohtamme
arvoisa ehkä selitykseksi vielä näihin reagointeihin ja tähän keskusteluun perussuomalaisista sekä edustaja meri että immonen ovat antaneet numeroita ja todenneet että numerot ovat numeroita tämä on taloudellinen kysymys ja tässä ei ole moraalia tai kysymystä joka liittyisi laajemmin ahvenanmaan itsehallinnon arviointiin ei ole olemassa taloudellisia faktoja jotka ovat irrallaan tästä moraalista tästä laajemmasta mielestä sen takia sanon miksi tässä ovat monet meistä reagoineet aika voimakkaasti ehkä jopa hieman emotionaalisestikin tähän numeroleikkiin jota me tässä nyt käymme itse tämän pienen tarkistuksen osalta joka koskee näitä kompensaatioita tai tätä perusrahoitusta joka ahvenanmaalle tulee se tulee siitä että me olemme kuulleet vuosien varrella perussuomalaisten suunnalta hyvin voimakasta kritiikkiä ahvenanmaan suuntaan jopa kritiikkiä koskien tätä itsehallintojärjestelmää siellä jopa kritiikkiä koskien tätä demilitarisoitua vyöhykettä ja niin edelleen me olemme kuulleet hyvin fundamentaalista arviota siitä pohtia ahvenanmaalaisuutta on luotu jopa tämmöistä vähän kateusilmapiiriä ja niin edelleen tämä on se syy minkä takia me reagoimme ja kysymmekin minkä takia te edelleenkin nostatte tämmöisen numeroleikin nyt tähän ettekä seuraa esimerkiksi sitä mitä edustaja lohi täällä hyvin selkeästi toi esille ahvenanmaa on meille esimerkki maakunnasta joka on onnistunut nousemaan komealla tavalla meillä on varmasti paljon opittavaa niin kuin heilläkin on opittavaa mitä mantereella tehdään yhteistyössä mennään eteenpäin eikä kannata tämmöistä riita asetelmaa laskea tämmöiseen numeroleikkiin vaan

mennään eteenpäin sen takia tämä teidän esityksenne herättää nämä voimakkaat pidemmänkin jännevälin historialliset arviot ja ne tässä tuodaan tuodaan vahvasti esille
arvoisa herra puhemies perustuslakivaliokunta sanoi selkeästi että tämä ei ole mikään päivänpoliittinen asia ja jos me luemme nyt perustuslakivaliokunnan mietintöä viime vaalikaudelta siellä lukee tämmöistä valiokunta on perustuslain osalta todennut ettei muutoshankkeisiin pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutenkaan niin että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio ja oikeusjärjestyksen perustana valiokunnan mielestä on merkityksellistä myös ahvenanmaan itsehallintolain periaatteellisesti merkittävien perusratkaisujen muuttamista tarkasteltaessa ehdotus itsehallintolain muuttamisesta rakentuu hallituksen esityksessä kuvatun mukaisesti ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen yhteydessä sovittuun ratkaisuun ahvenanmaan maakunnan taloudesta ehdotettavasta sääntelystä

onko se kustannusneutraali tai ylikompensaatio mutta minä haluan kysyä edustaja meri miksi perussuomalaiset haluavat leikata ahvenanmaan perusrahoitusta eli tasoitusperusteeksi nolla pilkku neljäkymmentäkaksi

se tarkoittaa käytännössä että leikataan ahvenanmaan perusrahoitusta viisitoista tai kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa miten ahvenanmaa sitten voi voi maksaa palkat poliiseille hoitaa

sairaanhoitajien kysymyksiä ja ja koulutuksia eli miksi

ahvenanmaan perusrahoitusta

joudun turvautumaan näissä luvuissa hallituksen esitykseen

kaksituhattakahdeksantoista joka tässäkin lausunnossa on pohjana tämähän on kahdessa eduskunnassa nyt käsiteltävänä koska tämä on perustuslain säätämisjärjestelmässä käsiteltävä ja nämä luvut ja arviot perustuvat siihen työhön

nyt annettu hetki sitten todetaan että ne syvemmät laskelmat perustuvat silloin aikaan kun tämä hallituksen esitys on annettu minä luotan siihen että tällä nolla pilkku neljälläkymmenelläkahdella tasoitusperusteella kuten todetaan se olisi kustannusneutraali ja ja tämä olisi se oikeudenmukainen ja kohtuullinen prosentti

itse olette esittänyt tätä nolla pilkku neljäkymmentäviisi ja nolla pilkku neljäkymmentäseitsemän tai ahvenanmaa itse asiassa ei teitä voi syyllistää millään tavoin tästä tilanteesta enkä juuri te henkilönä olisitte vaatinut ylikompensaatiota ellette näin ole mutta sitä minä en ymmärrä miksi sen pitää olla enemmän kuin on tarve me olemme valmiita antamaan sen tarpeen mukaan ei sen mukaan että on sata vuotisjuhla tai että on totuttu siihen ettei maakuntaa tarvitse velkaannuttaa tai joitain muita tämän tyyppisiä syitä minä jätän tämän tuohon edustaja kiljuseen joka täältä häippäisikin jo hän varmaan muistelee sinisten ministeri niinistön puheita jotenkin tuntui siltä hän ei vieläkään kannattaa tutustua edustajiin siniset eivät ole enää eduskunnassa mukana eivätkä ole kuuluneet useampaan vuoteen meidän puolueeseemme hehän loikkasivat sinne jonnekin että hänelle vastaukseksi se että en tiedä mistä hän puhuu mutta kun puhutaan rahasta ja jaetaan sitä oikeudenmukaisesti niin se ei ole moraalinen kannanotto se on ihan sama kuin se että meillä on meidän ilmastopolitiikka ja sen kohdentuminen maahanmuuttopolitiikka sen kohdentuminen ne kohdistuvat taloudellisiin asioihin ja suomen kantokykyyn ja moniin tämän tyyppisiin asioihin aina helposti hyökätään siihen että teillä on jotain ihmisiä vastaan niin kuin tässäkin minä en ole kertaakaan elämässäni sanonut mitään alentavaa ahvenanmaalaisista ihmisistä ja silti joka kerta kun minä keskustelen tästä rahasta niin minulle tullaan sanomaan että voisitko sinä nyt ahvenanmaata kunnioittaa ja muuta eihän tässä kysymys ahvenanmaan kunnioittamisesta tai ei kunnioittamisesta vaan mehän päätämme tässä nyt rahasta mutta en minä nyt tästä enempää minä olen nyt monta kertaa tämän yrittänyt rautalangasta vääntää ja jos minä en tämän parempaan pysty niin eipä sitten voi mitään jos ette sitä

ymmärrän ymmärrän hyvin sen että salin sillä laidalla tähän asiaan suhtaudutaan varmasti hyvin emotionaalisesti mutta täällä salin toisella laidalla pyrimme tarkastelemaan asioita rationaalisesta lähtökohdasta ja syy siihen minkä takia perussuomalaiset nostavat nyt tämän asian esille on se että me perussuomalaiset olemme tarkan taloudenpidon puolue kansalta kerättyjä verorahoja ne eivät ole valtion rahoja ne eivät ole poliitikkojen rahoja ne ovat ensisijaisesti kansalaisten rahoja näitä rahoja tulee käyttää vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti ja pitäydyn edelleen siinä että kyllä tämä nolla pilkku neljäkymmentäkaksi on se kustannusneutraali taso nolla pilkku neljäkymmentäviisi on ylikompensaatiota ja nolla pilkku neljäkymmentäseitsemän on vielä enemmän ylikompensaatiota ja tätä perussuomalaiset eivät voi

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään päätösehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä on kyse työjärjestyksessä olevan viittaussäännöksen korjaamisesta vastaamaan uutta lakia perustuslakivaliokunnassa käsittely oli suppea nopea ja yksimielinen muutos ehdotetaan hyväksyttäväksi sellaisenaan ja se tulee voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksantoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

edustaja viitanen arvoisa puhemies verojaoston

esittelen tämän meidän mietintömme eli kaiken kaikkiaan kyse on maastapoistumisverosta jonka tarkoitus tietenkin on erinomainen eli turvataan suomen veropohjaa ja estetään aggressiivista verosuunnittelua valiokunnan mietinnössään tähän tekemät pienet muutokset ovat lähinnä teknisiä ja sitten esitämme puhemies myös yhtä lausumaa johon palaan vielä myöhemmin kaiken kaikkiaan tässä ovat taustalla direktiivi eli euroopan unionin veronkiertodirektiivi sekä sitten sitä aiempi oecdn beps hanke jolla pyrittiin monin keinoin ehkäisemään nimenomaan aggressiivista verosuunnittelua ja veroparatiiseja ja kaikkea tätä ja tässä on erittäin hyvä tarkoitus kaiken kaikkiaan myös tämän direktiivin kansallisella toimeenpanolla mitä nyt olemme tämän mietinnön yhteydessä tekemässä kaiken kaikkiaan tässä laissa säätelytapa hyvin tarkasti tämän direktiivin määräyksiä ja se on tässä vaiheessa toteutettu tällaisia minimivaatimuksia noudattaen että tässä ei mennä kansallisesti kauheasti pidemmälle kuin mitä direktiivi edellyttää mutta mutta täytyy sanoa että me tässä mietinnössä kyllä pohdimme myös muita seikkoja mitä tässä tulevaisuudessa ehkä edessä on ja siten esitämme loppuun myös pontta että asiaa on seurattava ja ja sitten näihin asioihin myös myös kaiken kaikkiaan palattava ensinnäkin pohdimme mietinnössä tätä soveltamisalaa eli tällä hetkellähän tämä laki lähtee siitä että sitä sovellettaisiin yhteisöverovelvollisiin esimerkiksi osakeyhtiöihin mutta esitys ei pidä sisällään esimerkiksi henkilöyhtiöitä kuten avoimia ja kommandiittiyhtiöitä tästä me jonkin verran käymme pohdintaa mutta toteamme että tässä tilanteessa olisi hieman hankalaa varsinkin ajatellussa aikataulussa että tämän pitää tulla voimaan vuodenvaihteessa käydä tätä läpi niin seikkaperäisesti ja siksi tässä tilanteessa myös valiokunta puoltaa tätä rajausta että henkilöyhtiöt eivät ole mukana mutta kaiken kaikkiaan kuten jo mainitsin viittaamme myös siihen että vaikutuksia on seurattava ja kehitystä ja myös mahdollisia kehittämistarpeita arvioitava tästä siis myös valiokunnan ponsi meillä olemassa kaiken kaikkiaan pohdimme myös käsitettä liikearvo ja sitä että tähän maastapoistumisveroon ei tässä vaiheessa

sisälly myöskään liikearvoa tämä on myös sellainen mistä toiset asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että olisi hyvä ja perusteltua että se sisältyisi ja osa on sitten pitänyt sitä ei niinkään hyvänä mutta valiokunta ja hallitus itsekin itse asiassa toteaa että myös liikearvon osalta on suoritettava jatkomietintää eli valiokunta tässä pitää tärkeänä että hallitus tarkastelee liikearvon tuloutumista kokonaisuutena erillisessä selvityksessä erilaiset yritysjärjestelytilanteet huomioiden hallituksen esityksen mukaisesti eli tarkoittaa sitä että vaikka hallitus ei tässä sitä esitä niin siellä perustelutekstissä kuitenkin lukee että tähänkin asiaan tullaan sitten myöhemmin palaamaan puhemies tuosta lausumasta en lue sitä nyt sanasta sanaan koska oikeastaan kuvasin sen jo eli ideana on se että valtioneuvosto seuraa vaikutuksia myös kansainvälistä kehitystä arvioi kehittämistarpeita ryhtyy mahdollisesti toimenpiteisiin

loppuun mennessä ja siinä tulee arvioida muun muassa muun muassa se voitaisiinko ja olisiko veropohjan turvaamisen kannalta tarpeen laajentaa arvonnousuvero henkilöyhtiöiden suomen kiinteästä toimipaikasta harjoittamaan liiketoimintaan tämä on yksimielinen

arvoisa herra puhemies aivan kuten äsken jaoston puheenjohtaja tämän lakiesityksen esittelyssä totesi esitys perustuu vuonna kaksituhattakuusitoista tehtyyn euroopan unionin veronkiertodirektiiviin joka velvoittaa jäsenmaat toimeenpanemaan yhteisöjen arvonnousuveron vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun mennessä tämä uusi säätely tulisi voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta arvonnousuverolla varmistetaan että yrityksen sisällä tehdyt tehdyt varallisuuden siirrot maasta toiseen tulevat verotuksen piiriin muutoin voitaisiin välttää yritysvarallisuuteen sisältyvien arvonnousujen verotus maassa jossa arvonnousu on syntynyt

tämä on eräänlainen alku tulevalle kehitykselle veropohjan tiivistäminen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunta on sosiaalidemokraateille yksi meidän veropohjan tiivistämisen ja veropolitiikan päätavoitteita sosiaalidemokraatit kannattivat veronkiertodirektiiviä vuonna kaksituhattakuusitoista kun sitä käsiteltiin eduskunnassa mutta tuolloin ei otettu erikseen kantaa yritysten arvonnousuveroa koskevan artiklan on tärkeää että yritysten arvonnousuvero saadaan vihdoin voimaan ja näin turvataan suomen veropohjaa paremmin jatkossa samalla on myös tärkeää että jatkossa arvioidaan miten veropohjaa voitaisiin tiivistää entisestään jotta suomen veropohja ja reilu verotus turvattaisiin siksi on arvioitava tulisiko arvonnousuveroa laajentaa myös henkilöihin ja henkilöyhtiöihin näin veropohja voitaisiin turvata kaikissa tilanteissa ja pelikenttä olisi tasapuolinen kaikille on hyvä että asian selvittäminen on myös hallitusohjelmassa ja sosiaalidemokraatit tukevat sitä aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron ehkäiseminen osaltaan varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan verotuspohjaa on myös erittäin hyvä että valiokunta on esittänyt lausuman nimenomaan edellytetään että tämän lakiesityksen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan ja vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen tullaan toteuttamaan mahdolliset tarvittavat lainsäädäntötarpeet kun tämä kokonaisarviointi tältä osin on saatu tehtyä kiitoksia

arvoisa puhemies
vahva hyvinvointivaltio on meidän kaikkien ja myös yritysten etu se että on vakaa toimintaympäristö osaavaa työvoimaa ja vaikkapa päiväkodit siksi aikaa kun vanhemmat ovat töissä ovat kaikki keskeisiä kilpailutekijöitä suomelle sen tähden on niin meistä jokaisen kuin yritysten etu varmistaa että myös hyvinvointivaltion rahoitus on kestävällä pohjalla

tämä on ollut sellaista toimintaa joka ei suomalaisille pienyrittäjille varsinkaan yksinyrittäjille ole mitenkään mahdollinen vaihtoehto heidän on täällä veronsa maksettava ja vastuunsa hoidettava kun taas varsin monen suuremman kansainvälisen toimijan on ollut helppo käyttää näitä porsaanreikiä hyväkseen

juuri silloin niitä aukkoja syntyy on myös hyvä että tässä nimenomaisessa asiassa valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että vaikka nyt tartutaan yritysten varojen siirtelyyn ja toimipaikan siirtelyyn niin jatkossa on syytä kiinnittää huomiota myös henkilöihin ja yrityksistä myös henkilöyhtiöihin esimerkiksi suuri yritys lidl toimii kommandiittiyhtiönä ja tällaiset yhtiöt ovat tällä hetkellä toistaiseksi lainsäädännön asettamien rajojen ulkopuolella sen tähden on tärkeää että myöskään yhtiömuodolla ei pysty saavuttamaan epäreilua verotuksellista etua ja siksi on hyvä että valiokunta edellyttää myös näiden henkilöyhtiöiden sääntelyyn tarttumista muutenkin verovälttelyyn ja aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttuminen on tämän hallituksen keskeisellä agendalla se ei aina ole se kaikista kiehtovin aihe mutta se on lopulta se tapa jolla varmistetaan että hyvinvointi säilyy myös tuleville sukupolville ja että pystymme huolehtimaan palveluiden kestävästä rahoituksesta jatkossakin

mielestäni hyvää työtä ja päätynyt sitten yksimielisesti mietinnössään kuvaamaan muutamia kohtia jotka ovat hyvin tärkeitä eli myös tässä on kysymys samasta aihealueesta eli viime kädessä siitä että että euroopan laajuisesti on yhteisesti päätetty että ehkäistään verosuunnittelua ja puututaan sellaisiin tapauksiin missä selkeästi veronkiertoa haluttaisiin harjoittaa harjoittaa tässä on myös taustalla niin ikään tämä mainitsemani beps hanke ja sitten sitten myös näitä tietojenvaihtoon liittyviä direktiivejä virka apudirektiivejä joita nyt sitten kansallisesti pistämme täytäntöön ja tässäkin me esitämme esitämme pieniä pieniä muutoksia eräs sellainen on että perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta teemme teemme muutoksen tähän asianajosalaisuuteen liittyen ja lisäksi termi välittäjä korvataan termillä palveluntarjoaja lain ymmärrettävyyden parantamiseksi eli kysymyshän tässä on siitä että että verokonsulteille asianajajille ja kaikille verosuunnittelua tekeville palvelujentarjoajille sekä verovelvollisille itselleen asetettaisiin raportointivelvollisuus eli verohallinnolle tulisi raportoida sellaisista rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä joissa voi olla tai välttämisen elementtejä ja sitten

tässä on ideana se että näiden tietojen avulla viranomaiset pystyisivät reagoimaan nopeasti haitallisiin verokäytäntöihin voidaan tehdä myös asianmukaisia riskianalyyseja ja verotarkastuksia sekä kaikin puolin kehittää lainsäädäntöä eli tällä lailla on mielestäni hyvät ja tärkeät tavoitteet sitä kautta säätelymallin sitä kautta säätelymallin osalta tässä vaiheessa hallitus ei esitä että tähän direktiiviin otettaisiin juurikaan käyttöön kansallisia laajennuksia

enemmän mennään siltä pohjalta mitä direktiivi minimissään määrää mutta kaiken kaikkiaan esimerkiksi tässä valiokunnan mietinnössä me puollamme puollamme hallituksen esityksessä valittua mallia

jonka mukaan kansallisten järjestöjen raportointivelvollisuuden tarvetta ja raportoinnin tarkoituksenmukaisuuden laajuutta selvitetään ja arvioidaan myöhemmin eli jälleen kerran hallitus on omaan esitykseensä jo kirjannut että tähänkin asiaan täytyy myöhemmin palata ja arvioida sitten myöhemmin myös jatkokehittämistarpeita kaikkinensa pidämme myös valiokuntana tärkeänä että hallitus seuraa esityksen vaikutuksia ja arvioi erikseen raportoitavien järjestelyjen sisältöjä sekä järjestelyjen perusteella tehtyjä toimenpiteitä

vuoksi pyysimme myös perustuslakivaliokunnalta lausunnon ja tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tähän tulee tietynlainen täsmennys täsmennys ja ja tämä asianajajien tiedonantovelvollisuus rajataan perustuslakivaliokunnan niin sanotun vaihtoehtoisen mallin mukaisena tämä on edellytys sille että tämä voidaan säätää normaalissa järjestyksessä viitenumerosta joka näissä järjestelyissä on me pohdimme erikseen sitä tematiikkaa hieman ja toteamme että valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena mahdollistaa tämän viitenumeron käytön näissä ilmoituksissa vapaaehtoisena tämäkin liittyy omalla tavallaan siihen asianajosalaisuuteen ja toisaalta siihen että asianomainen voi päättää käyttääkö hän viitenumeroa vai vai tekeekö ilmoituksen itse hallinnollisista seuraamuksista perustuslakivaliokunta niin ikään pitää välttämättömänä että jotakin täsmennystä tulee koska tämän lain ongelma ihan oikeasti monessa kohtaa on nyt ja varmasti tulevaisuudessakin

täsmentämisen tarvetta ilmenee tältä osin sitten täsmennämme perusteluissa emme tee muutoksia tietyiltä osin esimerkiksi koskien raportoinnin ajankohtaa että koska katsotaan että tämmöinen raportointi tulee tehdä ja sitten niin sanotun pääasiallisen hyödyn mittaavan testin määritelmä näistä löytyy sitten tekstiä valiokunnan mietinnöstä toteamme valiokuntana että pidämme erittäin tärkeänä että tätä asiaa tietenkin seurataan mutta myös että verohallinto antaa tätä raportointia koskevan syventävän ohjeen koska tämä on vielä tässä vaiheessa hieman epätäsmällisempää niin se syventävä ohje on sitten se minkä mukaan jatkossa käytännöt selkeytyvät pidämme myös tärkeänä sitä että sieltä verohallinnosta pystytään antamaan asiakasneuvontaa hallinnollinen sanktio tässä on olemassa laiminlyöntimaksu joka on enintään viisitoistatuhatta euroa sen osalta kirjoitamme että varsinkin tässä ensimmäisen vuoden aikana kun tätä nyt lähdetään pistämään voimaan korostamme tätä sanktiolaiminlyöntimaksun määräämisen kohtuullisuutta ennen kuin menettelyt täsmentyvät

ensimmäisen vuoden aikana niissä tilanteissa missä sitten jää ehkä jostain järjestelystä raportoimatta niin ensimmäisenä vuonna nämä sanktiot seuraisivat siitä vain silloin kun verovelvollisen tai välittäjän menettely ilmentää selkeää välinpitämättömyyttä

mutta kaiken kaikkiaan tässä yleispiirteisesti luen vielä loppuun lausumaehdotuksen joka on tärkeä eli tässä samassa yhteydessä esitämme lausumaa jossa eduskunta edellyttää että valtioneuvosto teettää viimeistään keväällä kaksituhattakaksikymmentäkaksi julkaistavan seurantaraportin raportoinnin kokemuksista sekä raporteissa ilmenneistä verojärjestelyä koskevista tiedoista ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä

siitä miten systeemi tulee toimimaan niin se antaa tutkijoille medialle meille politiikan päätöksentekijöille paremman mahdollisuuden arvioida sitten esimerkiksi näiden erilaisten rajat ylittävien järjestelyjen vastuullisuutta ehkä jatkosäätelytarpeita ja kaiken kaikkiaan se että raportoidaan ja on mahdollisimman läpinäkyvää tietenkin myös osaltaan ennaltaehkäisee ei asiallista verosuunnittelua kiitos arvoisa puhemies ja ja tämä on myös yksimielinen

arvoisa puhemies suomelle on tärkeää se että kun yritystoiminnassa syntyy voittoja suomessa niin myös ne voitot verotetaan täällä suomessa sen takia matkan varrella jo vuosia olemme pyrkineet itse kehittämään meidän verolainsäädäntöämme erityisesti elinkeinotuloverolakia siihen suuntaan että se estäisi voiton siirtämisen verotettavaksi jonnekin toiseen on muun muassa niin sanotuissa alikapitalisaatiotilanteissa rajoitettu korkojen vähennysoikeutta ja niin edelleen nyt meillä on käsittelyssä samaan kokonaisuuteen liittyvä lakiesitys joka pohjautuu direktiiviin ja on siis euroopan laajuista sääntelyä siinä on tarkoitus säätää nyt lailla velvollisuus yrityksille raportoida rajat ylittävistä järjestelyistä joissa saattaa olla kyse verotuksen välttämisestä veronkiertämisestä aineksista tämä on lähtökohtaisesti minusta erittäin hyvä asia kun puhutaan kansainvälisistä järjestelyistä tämä ei tarkoita sitä että jokaisesta järjestelystä pitäisi raportoida siellä on laissa erilaiset testit joita pitää tehdä aina jos ne täyttyvät mennään raportointivelvollisuuden piiriin nostan tästä esiin kolme asiaa yksi on se jota täällä on ehkä lyhyesti sivuttu ja joka liittyy siihen että tässä valiokunnan mietinnössä todetaan valiokunta puoltaa hallituksen esityksessä valittua mallia jonka mukaan kansallisten järjestelyjen raportointivelvollisuuden tarvetta ja raportoinnin tarkoituksenmukaista laajuutta selvitetään ja arvioidaan myöhemmin erikseen ottaen huomioon kansallisten järjestelyjen raportoinnissa oletettavasti saatavat hyödyt sekä aiheutuva hallinnollinen taakka ja kustannukset minusta on hyvä että tämmöistä arviointia tehdään mutta haluaisin jo tässä vaiheessa todeta että kansainväliset järjestelyt joissa siirretään voittoja toisiin maihin verotettavaksi ovat aivan eri asia kuin kotimaiset järjestelyt tässä sääntelyssä jos ja kun sitä selvitetään perinpohjaisesti on totta kai otettava erittäin tarkkaan huomioon se että että meillä on jo kotimaisia järjestelyjä koskevaa veronkiertoon liittyvää säännöstöä eikä tietenkään voi olla niin että kaikenlaiset yritysjärjestelyt tulisivat jotenkin vielä erityisen raportointivelvollisuuden alaiseksi olen tässä aika varovaisella linjalla mutta selvitys on hyvä tehdä toinen asia jonka haluan nostaa esille hyvä että perustuslakivaliokunnalta pyydettiin lausunto liittyen tähän asianajosalaisuuteen ja saatiin erittäin hyvä lausunto sieltä nyt valiokunta esittääkin yhtä pykälämuutosta sinne sinne jotta turvataan tässäkin tilanteessa aina asianajosalaisuus kolmas asia jonka haluan nostaa esille on valiokunnan ponsiesitys on minusta hyvä että seurataan mihin tämä johtaa keväällä kaksituhattakaksikymmentäkaksi viimeistään on on sitten meillä seurantaraportti josta pystymme katsomaan mitä kaikkea on seurannut ja tarvitaanko joitakin lainsäädännön

arvoisa puhemies kuten tässä jaoston puheenjohtaja viitanen jo hyvin toikin esiin tämä lakimuutos on osa sitä isompaa pakettia jota ollaan eussa saatu edistettyä jotta saadaan puututtua kansainväliseen aggressiiviseen verosuunnitteluun ja muuhun toimintaan jolla yritykset pyrkivät välttelemään vastuutaan verojen maksamisesta tässä esityksessä on nähdäkseni erityisen hienoa se että tämä edistää juuri niitä arvoja jotka ovat myös suomen verojärjestelmän keskeisiä vahvuuksia nimittäin läpinäkyvyyttä ja avoimuutta mutta toisaalta hallinnollista mielekkyyttä suomalaisen verojärjestelmän hienoushan on siinä että tiedot ovat saatavilla varsin avoimesti jolloin jokainen pystyy arvioimaan toimiiko meidän järjestelmämme sellaisella tavalla kuin äänestäjät haluavat ennen kaikkea pystytään keräämään tietoa jonka perusteella pystytään tekemään parempaa politiikkaa tämä on nähdäkseni tämän lakiesityksen keskeinen tavoite saada enemmän tietoa siitä millaisia rajat ylittäviä järjestelyjä yritykset tekevät verojen verojen minimoimiseksi jotta pystytään tarvittaessa tarttumaan ongelmiin ja muuttamaan lainsäädäntöä ja näin varmistamaan hyvinvointivaltiolle kestävä rahoituspohja kysehän on nimenomaan raportoinnista ei sinällään siitä että tässä nyt lähdettäisiin tietynlaisia menettelyjä kieltämään tai estämään vaan siitä että että on mahdollisimman avointa ja selkeää millä tavalla verotusta optimoidaan

aloitettu hyvä yhteinen pohdinta verohallinnon kanssa siitä miten tästä saadaan kaikille mahdollisimman mielekäs tässä suomi on edelläkävijä meillä on pitkälti automatisoitu tehokas hyvä verohallinnon toimintajärjestelmä ja sen takia olisi hienoa nähdä että suomi olisi tässä nimenomaan edelläkävijänä että pystyisimme näyttämään muille eu maille esimerkkiä kuinka järkevästi tehokkaasti ja helposti tällainen avoimuutta edistävä raportointi hoituukaan

mutta kun puhutaan henkilötiedoista niin silloin meidän kaikkien tavoitteena on tietysti varmistaa että asianajosalaisuus toteutuu kyseessä on kuitenkin vahva perusoikeus mutta puhemies nähdäkseni tässä on hyvin mielekäs paketti ja toivon että tätä samaa järkevää raportointimenettelyä päästään jatkossa entisestään laajentamaan sillä avoimuus on kuitenkin se suomalaisen verojärjestelmän keskeinen vahvuus ja kulmakivi

herra puhemies tässä edustajat viitanen anneli kiljunen ja suomela ovat jo kertoneet hyvin näistä tavoitteista joihin tämä lainsäädäntö pyrkii täydennän vain muutaman sanan tästä

erityismuutoksia jouduttiin perustuslakivaliokunnan lausunnon takia tekemään ja edustaja lohi niihin jo myös viittasi siis perustuslakivaliokuntahan kiinnitti huomiota siihen että oikeudenkäymiskaaren seitsemäntoista luvun kolmannentoista pykälän mukaisen todistamiskiellon ensimmäisessä momentissa säädetty varsinainen asianajosalaisuuden ydin ei ole ehdotetun säännöksen piirissä elikkä kun annetaan tällaista neuvontaa minkälaisia yritysjärjestelyjä voidaan tehdä hallituksen esityksessä tätä rajausta perusteltiin sillä että direktiivin mukaisten järjestelyjen raportointi on luonteeltaan ennakollista ilmoittamista minkä vuoksi direktiivillä ei voida katsoa olevan välitöntä liityntää tuohon oikeudenkäymiskaaren säännökseen tietojen antamisesta liittyen käynnissä olevaan tai uhkaavaan oikeudenkäyntiin hallinto tai rikosprosessissa

valiokunnan mielestä perustelu on sinänsä ymmärrettävä soveltamistilanteiden moninaisuudesta johtuen perustuslakivaliokunta ei pitänyt perustelua kuitenkaan riittävänä ja esitti sitten kaksi vaihtoehtoista mallia miten tämä oikaistaisiin ehdotuksessa valtiovarainvaliokunta ja sen verojaosto päätyivät tähän kakkosmalliin jonka mukaan laajennettiin ensimmäisen lakiehdotuksen kuudennen pykälän ensimmäisen momentin viittaussäännöstä oikeudenkäymiskaareen siten että ilmoitusvelvollisuus ei koske viitatun oikeudenkäymiskaaren pykälän kolmannen momentin asemesta oikeudenkäymiskaaren seitsemäntoista luvun kolmannentoista pykälän yksi ja kolme momentissa säädettyjä todistamiskieltoja tätä pidettiin ehtona ehtona tavalliselle lainsäätämisjärjestykselle no jos tätä yksinkertaistetaan tämmöisellä vertauksella että lääkäreillähän on ehdoton salassapitovelvollisuus potilastietoihin ja hoitoon liittyviin asioihin vastaavasti asianajosalaisuus on aika kattava silloin kun puhutaan konkreettisesta oikeudenkäyntiavustamisesta ja henkilötiedoista ja niin edelleen mutta sitten jos lääkäri lähtee harjoittaman vaikkapa ravitsemusneuvontaa yleisölle niin silloin hänen toimintaansa verrataan siihen ravitsemusterapeutit tai muut ruoka asiantuntijat antavat ja silloin jos siihen liitettäisiin esimerkiksi tämmöinen raportointivelvollisuus niin se voisi olla ihan yhtä laaja kuin muillakin sitä toimintaa harjoittavilla vastaavasti täällä yritysjärjestelyissä asianajajat toimivat samalla markkinalla kuin veroekspertit tai tilitoimistot ja heitä pitää mahdollisimman neutraalisti kohdella siinä neuvontatyössään eikä pidä toimia niin että asianajosalaisuuteen vedoten he saisivat ikään kuin tämmöisen monopoliaseman yritysjärjestelyjä koskevassa neuvonnassa ja tällä tarkkaan kliinisesti muotoillulla säännöksellä nyt pyritään siihen että ei aiheuteta tälle kilpailulle turhaa

puhemies kuten täällä on todettu tämä lakiesitys on erittäin hyvä suomi on ollut edelläkävijä kun puhutaan rajat ylittävästä verosuunnittelusta tai tai veronkierrosta ja tätä työtä jatketaan nyt euroopan unionin tasolla käydään keskustelua myös siitä että että tätä työtä jatkettaisiin siten että maakohtaista raportointia tultaisiin myös edellyttämään ja ja nyt suomi ollut tässä aloitteellinen ja ja vienyt sitä eteenpäin sain kuulla tänään että että tämä asia etenee myös positiivisessa keskustelussa ja suomi on saanut myös tästä erittäin hyvää palautetta että tätä toimintaa lähdetään kehittämään siltä osin että maakohtaista raportointia lähdetään viemään vastaavalla tavalla kuin tämä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja

arvoisa puhemies kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta säädetään laissa kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta se on itsenäinen ja riippumaton koulutuksen arviointiviranomainen joka toimii opetushallituksen erillisyksikkönä arviointikeskus tuottaa arviointiin perustuvaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettua lakia laissa tarkennettaisiin kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tiedonsaantioikeuksia arviointikeskukselle säädettäisiin oikeus saada lakisääteisten arviointitehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä tietoja maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tarkoituksena on mahdollistaa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointitoiminnan jatkuminen arvoisa puhemies voimassa olevat perusopetuslain lukiolain ja varhaiskasvatuslain säännökset sisältävät velvoitteen toimittaa tietoa kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle laissa ei kuitenkaan muun koulutuksen kuin ammatillisen koulutuksen osalta säädetä arviointikeskuksen oikeudesta saada tietoa arviointitehtävän suorittamiseksi salassapitosäännösten estämättä arviointikeskus tarvitsee lakisääteiseen oppimistulosten arviointiin kouluista ja oppilaitoksista tietoja oppilaiden ja opiskelijoiden erityisestä tuesta ja vastaavista oppimisen ja opetuksen arvioinnin kannalta välttämättömistä tiedoista esimerkiksi sijoittumisesta erityisoppilaitokseen tai erityiseen ryhmään taikka opiskelusta yksilöllistetyn oppimäärän mukaan salassa pidettävien tietojen luovuttamisen osalta opetustoimen lainsäädännön säännökset ovat tältä osin puutteelliset kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitamisen näkökulmasta alkavalla arviointisuunnitelmakaudella on ollut tarkoitus arvioida muun muassa oppijoiden yksilöllisten oppimispolkujen toteutumista perusopetuksessa osana yksilöllisten opintopolkujen toteutumista koskevaa arviointia myös erityisen tuen järjestämistä yhdenvertaisuuden ja tasa arvon toteutumisen näkökulmasta arvioinnin tulisi tuottaa tietoa myös niiden oppijoiden koulutuspoluista joilla on erityisen tuen päätös tämän esityksen tavoitteena on siis mahdollistaa arviointikeskuksen arviointitehtävä siten että kansallinen koulutuksen arviointikeskus voi saada ja käsitellä arvioinnin kannalta välttämättömässä laajuudessa henkilöitä koskevia salassa pidettäviä tietoja sen toimialaan kuuluvien koulutusmuotojen ja varhaiskasvatuksen osalta kuten nykyisin ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään oikeisiin taustatietoihin pohjautuvan arviointitiedon avulla tuotetaan monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa varhaiskasvatuksen opetuksen ja koulutuksen toteutumisesta osaamisen tasosta sekä koulutuksellisen tasa arvon toteutumisesta osana opetushallitusta arviointikeskuksella on riittävät järjestelmät resurssit ja osaaminen henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn sääntelyä joka koskee salassa pidettävien arkaluontoisten tietojen luovuttamista viranomaiskäyttöön tulee arvioida perustuslain kymmenennen pykälän ensimmäisessä momentissa säädetyn yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta lainsäätäjän tulee turvata nämä oikeudet tavalla jota voidaan pitää hyväksyttävänä perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa esityksessä tietojensaantioikeus on sidottu vain lakisääteisten arviointitehtävien kannalta välttämättömiin oppilaan tai opiskelijan saamaa varhaiskasvatusta opetusta ja koulutusta koskeviin tietoihin sekä arviointitehtävän suorittamisen kannalta välttämättömiin koulutus ja varhaiskasvatuslainsäädännössä tarkoitetun tuen järjestämistä koskeviin tietoihin arviointikeskuksen toiminnan yksi keskeinen tavoite on lisätä erilaisten oppijoiden tasa arvon yhdenvertaisuuden sekä lapsen edun toteutumista tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja esimerkiksi vammaisten lasten ja nuorten opetusjärjestelyt ja oppimistulokset tulee voida asianmukaisesti arvioida ehdotetun sääntelyn arvioidaan olevan täsmällistä ja tarkkarajaista sekä tavoitteisiin nähden oikeasuhtaista sekä hyväksyttävää tämän lain on tarkoitus tulla voimaan ensimmäisenä päivänä maaliskuuta kaksituhattakaksikymmentä

arvoisa herra puhemies

ja opiskelijoiden erityisestä tuesta ja vastaavista oppimisen arvioinnin kannalta välttämättömistä tiedoista esimerkiksi sijoittumisesta erityiskouluun erityiseen ryhmään tai opiskelusta yksilöllistetyn oppimäärän mukaan oikeus saada tietoa ei ulotu tuen järjestämisen taustalla oleviin lääketieteellisiin tai psykologisiin arviointeihin terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöstön asiakirjoihin tai muihin oppilashuollon asiakirjoihin

tai arkaluontoisten tietojen käsittelyn välttämättömyyttä tulee aina arvioida suhteessa tuen tarpeessa olevien oppilaiden opiskelijoiden tai varhaiskasvatuksessa olevien lasten yhdenvertaisen toteutumisen ja kohtelun pohjalta esitys mahdollistaa perusopetuksen ja muiden asteiden oppimistulosten arviointien jatkumisen vastaavien periaatteiden mukaisesti kuin tähän mennessä esitys ei laajenna kuntien ja muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta osallistua toimintansa ulkopuoliseen ulkopuoliseen arviointiin vaan mahdollistaa nykyisen kaltaisen arviointitoiminnan jatkumisen

on varsin kannatettava jota sivistysvaliokunta siis tarkastelee on tärkeää huomata että lakiesitys pyrkii suoraviivaistamaan ja selkeyttämään tiedonsaantioikeuksia jotka palvelevat ymmärrystä ja johtopäätöksiä kasvatus ja opetusmaailmasta

arvoisa puhemies kiitos ministeri edustaja kivisaari piti aika kattavan puheen enkä enkä aio toistaa sitä vaan haluan vain korostaa sitä että meidän hyvinvointimme tässä maassa ja myös meidän kehityksemme ja tulevaisuutemme riippuvat siitä että meidän koulutus toimii ja että että on on riittävästi tietoa miten meidän koulutusta kehitetään

arvoisa

opiskelijoiden erityistä tukea koskevista päätöksistä hallituksen on tarkoitus kartoittaa ja selvittää erityisopetuksen ja inkluusion toimivuutta ja pidän tätä erittäin kuten ministeri andersson sanoi yksilöllisten polkujen selvittäminen edellyttää tietoa esimerkiksi erityisestä tuesta perustuslain näkökulmasta on tarpeen kerätä ainoastaan arvioinnin kannalta välttämätöntä tietoa koska on kysymys arkaluonteisistakin tiedoista ja niiden hyödyntämisestä on toimittava eettisesti on hyvä että tiedonkeruuta ei viedä esimerkiksi oppilashuollon asiakirjoihin tai lääketieteen ja psykologian arviointeihin tämä lainmuutos on hyvin tarpeellinen se helpottaa kuntien työtä kuten edustaja kivisaari tuossa edellä kuvasi arvoisa puhemies laki lisää osaltaan erilaisten oppijoiden tasa arvoa yhdenvertaisuutta ja lapsen edun toteutumista siksi kannatan sitä lämpimästi

puhemies kuultuani osan ministeri anderssonin esittelystä ja sitten nämä keskustelupuheenvuorot tulin vakuuttuneeksi että kysymyksessä on hyvä hallituksen esitys hyvä ja tarpeellinen kun tämä kansallinen koulutuksen arviointikeskus perustettiin se aloitti toimintansa vuonna kaksituhattaneljätoista se sijoitettiin jyväskylään

en ihan tarkkaan tiedä mutta tänä päivänä taitaa suurin osa keskuksen henkilöstöstä ja toiminnasta olla tuossa postitalossa tässä aivan keskellä helsingin kaupunkia eli kehitys on johtanut siihen suuntaan että se on kuitenkin valunut sieltä suomen ateenasta jonne se kuuluisi tänne helsingin ruuhkaan kasvattamaan näitä ongelmia mitä täällä on tällaisesta keskittymisestä nyt tässä yhteydessä kun laki on auki kysyn arvoisa ministeri onko suunnitelmissa että karvia kehitettäisiin nimenomaan jyväskylässä eikä niinkään täällä helsingissä ymmärrän sen että tällaisen organisaation on jossain määrin tarpeen olla lähellä opetus ja kulttuuriministeriötä ja muita tällaisia valtakunnallisia toimijoita mutta siitä huolimatta tämä alueellistaminen olisi aivan paikallaan kun paikalla ministeriaitiossa on myös valtiovarainministeri kulmuni onnea uudesta tehtävästä menestystä siihen te tuossa syksyllä sanoitte ministeri kulmuni että ajatte voimakkaasti alueellistamista haluaisin myös teiltä kuulla mikä on näkemyksenne siihen voitaisiinko tässä karvin osalta toimia niin kuin tuossa totesin eli siirtää toimintoja jyväskylään entistä enemmän ja kehittää sitä siellä siellä on iso yliopisto kasvatuspuolella johon yhteydet ovat hyvät ja jyväskylä on loistava sijainniltaan ja erinomaisen kaunis siellä on helppo saada pätevää työvoimaa ja kaikki edut mitä voi olla löytyvät eli ihan vakava kysymys oletteko valmiit siihen että näin meneteltäisiin tietysti sitten toisessa yhteydessä varmaan tulen kysymään ministeri kulmunilta miten olette vieneet eteenpäin sitä alueellistamisen tavoitetta johon lupasitte lupasitte hienosti sitoutua ja jota lämpimästi kannatan

arvoisa puhemies lakiesitys on erittäin hyvä kiitoksia ministeri andersson

edustaja kinnunen puhui äsken hyvin erityislapsista ja näitten erityislasten erilaisista palvelutarpeista olen itse toiminut vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiössä ja siellä olemme keskustelleet myös paljon vammaisten lasten oikeuksista saada tarvittavat palvelut jotta heillä olisi parhaat edellytykset myös oppia ja käydä koulua tässä lakiesityksessä säädetään ne tahot jotka tietoa luovuttavat koulutuksen arviointikeskus saa tiedot opetuksen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiltä sekä etenevässä määrin teknisten rajapintojen avulla muiden viranomaisten ylläpitämistä tietovarannoista nyt oikeastaan tämmöinen ihan tämmöinen ongelma joka on selkeästi noussut vammaisten lasten ja nuorten osalta on se että on vammaisia lapsia joittenka riittävän hyvä laadukas oppiminen saattaa vaihdella sen mukaisesti miten he saavat muun muassa vammaispalveluja esimerkiksi vammaispalveluja tai kuntoutusta

avustajaa miten he saavat apuvälineitä ja muita vastaavia näillä esimerkiksi on ollut merkitystä myös siihen miten lapsella on mahdollisuus käydä koulua ja osallistua yhdenvertaisesti tasa arvoisesti tai lasten ja nuorten yhteisiin toimiin ja ja oppitunteihin mielestäni olisi myös tärkeää että näissä tilanteissa myös se tarvittava tieto olisi saatavilla

tänne kansallisen koulutuksen arviointikeskukseen ja kysyisinkin näistä rajapinta alueista miten asioita näiltä osin esimerkiksi vammaispalvelulain osalta se tiedonkeruu mahdollistetaan toivoisin että sitä ainakin jollakin tavalla mietittäisiin nimenomaan näiden erityislasten osalta jotka ovat vaikeasti vammaisia tai pitkäaikaissairaita

arvoisa herra puhemies kuten edustaja kinnunen toi puheessaan hienosti esiin on koulutuksen uudistuksessa tärkeä nojata tutkittuun tietoon mutta täytyy myös löytää rohkeutta ja uskallusta kokeilla uutta eikä pelätä epäonnistumisia

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys edistää nähdäkseni koulutusta merkittävällä tavalla ja nimenomaan tiedolla johtamisen kautta kiitän ministeri anderssonia hyvästä aloituspuheenvuorosta ja hallituksen esityksen perinpohjaisesta esittelystä

opiskelijoiden tarpeen ja yhdenvertaisuuden selvittämiseksi keskusta lähtee siitä että jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus saada opetusta siinä koulussa joka on lähinnä tai joka on lapsen kasvun kannalta paras mielestäni tällä laajennuksella ja hallituksen esityksellä me pääsemme aidosti tutkimaan sitä mikä on se paras paikka opettaa ja saada tukea tiedolla johtaminen on paitsi tämän suomen hallituksen lupaus mutta sen tulee olla myös koulutuksen kehittämisen lupaus ja näen että tässä hallituksen esityksessä pääsemme laajentamaan oikeaan suuntaan näitä oikeuksia karville

ole varmastikaan ideaalitilanteessa mutta on hyvin vaikea todentaa tai tutkia sitä millä tavalla meidän lapsemme saavat tukensa jos esimerkiksi on tuen tarvetta add adhd joista paljon puhutaan tai diabetes tai esimerkiksi jonkinlaista muuta elämäntilannetta jossa tukea tarvitaan

arvoisa puhemies kiitoksia edustajille hyvästä keskustelusta voin ilahduttaa edustaja kankaanniemeä sillä että karvilla on tälläkin hetkellä kaksi toimipistettä ja toinen niistä sijaitsee suomen ateenanakin tunnetussa kaupungissa nimeltä jyväskylä eli eli siltä osin mielestäni karvi itse asiassa toteuttaa aika hyvin tätä ajatusta siitä että voi olla myöskin helsingin ulkopuolella toimintoja toinen aihe joka tässä vahvasti nostettiin esille oli tiedolla johtaminen ja se miten se toteutuu ehkä erityisesti erityisryhmiin kuuluvien lasten kohdalla se on aivan totta että siltä osin on ainakin joidenkin ryhmien kohdalla ongelmia tiedonkulussa ja tiedonsaannissa yksi esimerkkiryhmä josta on oltu

ongelma oikeastaan on se että kaikilla äidinkielenään viittomakieltä puhuvilla lapsilla ei ole esimerkiksi väestörekisterissä merkintää siitä että se olisi heidän äidinkielensä ja silloin myöskin tiedonsaanti on viranomaisille hyvin haastavaa eli tältä osin ehdottomasti pitää myöskin jatkossa kehittää tiedonkulkua ja kehittää tiedonkeruuta niin että voidaan aidosti puhua tiedolla johtamisesta koko meidän kasvatusjärjestelmämme suhteen

nyt alkaa olla se kolmekymmentä minuuttia joka tätä keskustelua varten varattiin täynnä ovatko edustajien kivisaari ja kinnunen puheenvuorot alle kolmen minuutin jatketaan tässä kohtaa
arvoisa herra puhemies edustaja kankaanniemi nosti esille tämän jyväskylän kauneuden minä tunnen vieläkin kauniimman paikan reisjärven kun ajattelen tätä alueellistamista niin minusta siihen liittyy se että että karville voi tehdä työtä myöskin reisjärveltä jyväskylän suuntaan ja se että ihminen voi asua asua maalla kauneuden keskellä ja tehdä tieteellistä työtä jyväskylään tai sitten täältä suomen laidassa olevasta helsingistä sinne keskellä suomea olevaan jyväskylään on tärkeää että me pääsemme kehittämään

opetusta ja oppimista ja sen vuoksi on mahdottoman tärkeää että me saamme tarvittavat tiedot ja näin pääsemme tässä kokonaiskoulutuksen uudistamisessa eteenpäin

arvoisa puhemies kyllä jyväskylä ja reisjärvi ovat hienoja paikkakuntia kuten myös seinäjoki mutta puhemies edustaja koponen toi esille että asioiden pitäisi perustua tutkittuun tietoon näin juuri on inkluusiosta sitä tutkittua tietoa on paljon mutta ennen kaikkea tietoa on tuolla ruohonjuuritasolla inkluusioon liittyvistä haasteista haasteista ja kannan iloa siitä olen useita kertoja kuunnellut ministeri anderssonin puheenvuoroja inkluusioon liittyvät haasteet tai mahdollisesti muutospaineetkin ovat kyllä hyvin tiedossa ja kannan kannan siitä iloa loppujen lopuksi koulutuksessa kasvatuksessa opetuksessa on kyse siitä että on riittävästi resursoitua toimintaa ja inkluusionkin taholla valitettavasti on ainakin osassa kunnista ajauduttu erilaisten säästöpaineidenkin osalta tilanteeseen jossa erityishuomiota niille erityislapsille jotka erityistä tukea tarvitsevat ei ole pystytty tarpeeksi osoittamaan tämä tänään

osaltaan omalla tontillaan kantaa vastuuta siihen suuntaan että erityisen tuen resursointia ja ennen kaikkea tietoa pystytään lisäämään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattakuusitoista sovittiin osana oecdn veropohjan rapautumista ja ja voitonsiirtoa estävää niin sanottua beps hanketta monenvälisestä yleissopimuksesta eli niin kutsutusta mli yleissopimuksesta sopimuksella toteutettiin verosopimukseen liittyvät beps toimenpiteet mahdollistamalla lukuisten kahdenvälisten verosopimusten mukauttaminen yhdellä monenvälisellä sopimuksella ilman jokaisen kahdenvälisen sopimuksen erillistä muuttamista

arvoisa puhemies onnittelut uudelle valtiovarainministerille katri kulmunille tästä esittelystä itse esitys on aika tekninen ja lyhyt mutta voimia ja jaksamista tähän laajempaan valtiovarainministerin salkun kantamiseen toki nämä veronkiertoon ja veronvälttelemiseen olevat asiat ovat tärkeitä ja näitä tulee uudistaa ja päivittää sen mukaisesti kuten myös

saksan kanssa tehdyn sopimuksen ja yhtä lailla tuon seuraavankin sopimuksen osalta siinäkin tullaan päivittämään meidän lainsäädäntöä tämän päivän ajan tasalle tämä lyhyesti

puhemies kiitokset ministerille esiintymisestä tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa eduskunnalle valitettavasti meitä on täällä määrällisesti aika pieni joukko mutta laadullisesti varmaan parhaat voimat vielä voin tuohon edelliseen keskusteluun todeta että

varrella oleva talo tämä karvi sijaitsee siellä sinne pääjohtajakin pitäisi siirtää ja ministeri kulmuni voi varmaan sitä avittaa kovastikin tässä yhteydessä kysyisin veronkierron ja harmaan talouden estämiseen liittyvistä suunnitelmista tällä hetkellä valtiovarainministeriössä joko olette siihen ehtinyt paneutua tuskin nyt kovin syvällisesti ymmärrän sen mutta onko teidän agendallanne tärkeässä

euroopassa puhumattakaan laajemmin veronkierto ja harmaa talous ovat sellaisia että ne syövät meidän hyvinvoinnistamme aivan kohtuuttoman osan täällä on monta kertaa edellisvuosina oppositiosta pantu budjettivastalauseeseen muutaman kymmenen miljoonan määrärahoja harmaan talouden torjumiseen ja ja sitten pantu tulopuolelle vastaavasti satoja miljoonia me emme tehneet vaihtoehtobudjettiimme tällaista sanotaanko silmänkääntötemppua jos rumasti sanotaan vai onko se ruma

mutta kuitenkin katsomme että tämä yhteiskuntamoraalia ja valtion varoja merkittävästi syövä toiminta pitäisi saada kyllä paljon pienemmäksi kuin mitä se tällä hetkellä on eli mitkä ovat teidän agendallanne olevat toimenpiteet tältä osin
arvoisa puhemies minunkin puoleltani lämpimät onnittelut uudesta vaativasta tehtävästä ja voin näin hallituskumppanina sanoa että että saatte varmasti kaiken mahdollisen tuen myös meiltä siihen uskon että tämä työ yhteistyö lähtee vahvaan yhdessä tekemiseen mutta arvoisa puhemies tähän lakiesitykseen lakiesitys on hyvin pitkälle eduskunnan näkökulmasta tekninen se päivitetään ja sillä lailla selkeytetään esitystä eduskunta hyväksyy verotuloja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkiertämisen estämiseksi saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta marraskuussa kaksituhattayhdeksäntoista tehdyn pöytäkirjan elikkä siltä osin esitys on hyvä ja kannatettava vastaavanlainen esitys on tuo seuraavakin joka kattaa sitten muita maita mutta jos olen ymmärtänyt kun olen katsonut on hyvin paljon samantyyppinen esitys että siltä osin voin tässä yhteydessä kannattaa molempia

arvoisa puhemies kiitoksia edustajille näistä kysymyksistä ja huomioistanne ja kannustuksesta totta tosiaan nämä kaksi hallituksen esitystä ovat varsin teknisluonteisia päivityksiä olemassa oleviin verosopimuksiin liittyen täytyy tunnustaa toki rehellisyyden nimissä että en tässä vuorokaudessa ole vielä aivan kaikkia yksityiskohtia pystynyt selvittämään mutta totta kai on yleisesti ne kirjaukset joita hallitusohjelmaan on kirjattu aggressiivisen verosuunnittelun hillitsemiseksi ja totta kai suomi on erittäin pitkään aktiivisesti tehnyt myös oecdn kautta nimenomaan sitä työtä kansainvälisellä tasolla jolla pystyttäisiin sitten tilkitsemään näitä erilaisia ongelmia joita liittyy veronkiertoon positiivista toki suomen näkökulmasta on se että kansainvälisesti ajatellenhan meidän verovajeemme on aivan sieltä pienimmästä päästä eli suomessa tämä asia on kyllä hyvin hoidettu mutta on tärkeää että me oecdn kautta ennen kaikkea teemme sitten sitä yhteistyötä ja keväällä moni niistä hallitusohjelman kirjauksista tulee etenemään ja eduskuntakin pääsee niistä varmasti keskustelemaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies lyhyesti esityksessä ehdotetaan että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen että suomi irtisanoo sopimukset jotka se on vuosina kaksituhattaneljä viiva kaksituhattaviisi tehnyt anquillan brittiläisten neitsytsaarten caymansaarten guernseyn jerseyn mansaaren montserratin sekä turks ja caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta sopimukset ovat käyneet tarpeettomiksi sillä kaikki sopimuspuolet soveltavat nykyisin oecdn julkaisemaa veroalan kansainvälistä automaattista finanssitilitietojen vaihtamista koskevaa standardia kyse on siis näin ollen teknisestä lainsäädännöstä